päiväjärjestyksen toisena asiana on ajankohtaiskeskustelu vihateoista ja rasismista ajankohtaiskeskustelun avaa keskustelualoitteen ensimmäinen allekirjoittaja edustaja nasima razmyar seuraavan puheenvuoron käyttää sisäministeri petteri orpo muut puheenvuorot varataan p painikkeella ja ne saavat kestää enintään kaksi minuuttia myönnän puheenvuorot harkitsemassani järjestyksessä lisäksi myönnän harkintani mukaan yhden minuutin mittaisia vastauspuheenvuoroja aloitetaan keskustelu edustaja olkaa hyvä

arvoisa puhemies hyvät edustajakollegat

hyvien ihmisten hiljaisuus on ihmiskunnan suurin tragedia nämä martin luther kingin sanat ovat hyvin totta myös tänään kun puhumme yhteisestä painajaisesta nimeltään rasismi arvoisa puhemies vaikenemisen aika on nyt ohi rasismi tai vihateot eivät mene itsestään pois pelko tai tietämättömyys eivät haihdu automaattisesti juuri siksi suomen eduskunta ei voi kääntää katsettaan pois me kansan vapailla vaaleilla valitsemat kansanedustajat emme voi sulkea korviamme ja ei emme voi vaieta toisin kuin useimmissa tähän saliin tulevissa tässä ei ole kyse politiikasta tässä on kyse ihmisyydestä ja tässä asiassa edunsaajana on jokainen ihminen sinä minä ja me kaikki arvoisa puhemies lokakuu kaksituhattaviisitoista suomessa yritetään polttaa vastaanottokeskus syyskuu kaksituhattaviisitoista suomalaiset tekevät ihmismuurin estääkseen pakolaisten maahantulon syyskuu kaksituhattaviisitoista polttopulloisku turvapaikanhakijoiden tiloihin elokuu kaksituhattaviisitoista ministeri stubbin kotiin isketään elokuu kaksituhattaviisitoista uusnatsit hyökkäävät ihmisten kimppuun jyväskylässä heinäkuu kaksituhattaviisitoista kansanedustaja julistaa taistelun monikulttuurisuutta vastaan miettikää hetki kuinka järjenvastaiselta tämä kuulostaa kuinka järjenvastaiselta tämä kuulostaa se on valitettavasti hyvin totta ja se tapahtuu tämän päivän suomessa suomi on ollut maa jossa polttopulloja on näkynyt vain vanhoissa elokuvissa ilotulitusraketteja on ammuttu uudenvuodenaattona miten on mahdollista että vuonna kaksituhattaviisitoista polttopullojen ja ilotulitusrakettien kohteena on vastaanottokeskus kenen suomalaisen hyvinvointia uhkaa ihminen joka on menettänyt elämässään kaiken suomi ei ole rasistinen maa mutta tosiasia on se että suomessa on rasismia rasismia on nähty jopa eduskunnassa on järkyttävää huomata että aikuisten kovat asenteet ovat siirtyneet jopa hiekkalaatikolla oleville lapsille olemme nähneet videon siitä kuinka aikuinen opettaa lasta lyömään erilaista ihmistä on tärkeää muistaa että yksikään lapsi ei koskaan kasva rasistiksi ellei aikuinen hänestä sellaista tee meillä aikuisilla on valtava vastuu meillä päättäjillä on vielä suurempi vastuu meidän on näytettävä esimerkkiä

me voisimme tehdä me voisimme näyttää esimerkkiä rakentavasta keskustelusta jossa rasismille ja kaikenlaiselle vihapuheelle sanotaan ei on tärkeää tehdä selväksi että vihapuhetta ei koskaan voi hyväksyä miksi vihapuhe on sitten niin vaarallista syy on se että vihapuheesta on vain hyvin lyhyt matka vihatekoihin meillä on valitettavan monta historiasta valitettavan traagisia esimerkkejä historiasta siitä mihin vihapuhe johtaa näitä esimerkkejä löytyy myös suomesta mitä me sitten emme voi tehdä me emme voi sulkea silmiämme emmekä me voi vaieta me emme voi unohtaa historiaa emmekä me voi menettää inhimillisyyttä emme myöskään me poliitikot sellaisesta poliitikosta joka menettää kykynsä asettua toisen ihmisen asemaan ei ole paljoa hyötyä suomella ei ole varaa rasismiin ja vihapuheeseen suomi on aina ollut ja tulee aina olemaan monikulttuurinen maa suomen vahvuus ja rikkaus on ollut se että suomessa ei ole ollut meitä ja heitä suomessa on vain me meidän on muistettava että erilaisuus on voimavara niin suomessa kuin kaikkialla maailmassa arvoisa puhemies ääriliikkeiden väkivalta suomessa on tosiasia suojelupoliisin mukaan ääriliikkeiden väkivalta on yleistymässä suomessa heinäkuussa kaksituhattaviisitoista uusnatsijärjestön jäsenet hyökkäsivät jyväskylässä sivullisten ihmisten kimppuun pahoinpidellen heitä saman järjestön edustajat ovat myös esiintyneet yhdessä erään kansanedustajan kanssa ilman että siihen on vieläkään puututtu kyseisen järjestön tavoitteena on kansallissosialistisen valtion luominen suomeen suojelupoliisi on seurannut kyseisen uusnatsijärjestön ja äärioikeistolaisten liikkeiden toimintaa jo pidemmän aikaa ilmapiiri suomessa on kiristynyt vihapuheen määrä on lisääntynyt ja erilaiset ääriliikkeet ovat käyttäneet väkivaltaa kansan vaaleilla valitsemat päättäjät voi seurata tällaista kehitystä sivusta nyt on aika päivittää äärijärjestöjen riskiarvio ja selvittää tarkasti millä tavalla lainsäädäntöä voidaan parantaa jotta ääriliikkeiden väkivaltaisuutta voidaan ehkäistä ja estää

arvoisa puhemies tällaista kehitystä ei voi hyssytellä ei voi hyväksyä tai puolustella millään tavalla jokainen suomalainen vaikuttaa omalla käyttäytymisellään siihen millainen viesti suomesta lähtee maailmalle suomen pitäisi olla tunnettu ennemmin marimekon upeista printeistä ja lakanoista ei valkoisista lakanoista yksilöllä on aina vastuu mutta niin on meillä yhdessäkin sen vastuun kantaminen edellyttää että me emme vaikene me emme käännä katsettamme pois on hienoa että sotiemme veteraanit ovat tuominneet voimakkaasti rasismin kiitos heille myös tasavallan presidentti sauli niinistö on tuominnut rasistisen väkivallan selväsanaisesti ja todennut että turhautuneisuus tai kritiikki pitää osoittaa poliitikoille ei viattomille ihmisille jokainen meistä voi omalla toiminnallaan näyttää että suvaitsevaisuus voittaa vihan ja jokainen meistä voi näyttää että rasismi ei ikinä voita sitä tosiasiaa että me kaikki ihmiset olemme samanarvoisia sdpn puheenjohtaja antti rinne ehdotti kesällä että kaikki puolueet allekirjoittaisivat julistuksen siinä ei ole kyse politiikasta vaan oikeasta ja väärästä siitä että poliittiset puolueet lähettävät selkeän viestin että suomessa ei sallita kenenkään ihmisarvoa alentavaa toimintaa tai puhetta toivon että jokainen puolue toimii oikein arvoisa puhemies haluan kertoa teille näin lopuksi pienen tarinan yli kahdenkymmenen vuoden takaa muistan selvästi ensimmäisen koulupäiväni asuin silloin rovaniemellä se oli vieras paikkakunta ja tämä oli minulle silloin vielä vieras maa yritin koulua edeltävänä päivänä opetella edes yhden sanan ja se sana oli moi toistin tätä sanaa peilin edessä ehkä tuhat kertaa jotta seuraavana päivänä osaan sen koulussa seuraava päivä tuli menin luokan eteen tuli minun vuoroni ja unohdin sen yhden ainoan sanan se kertoo siitä että minua jännitti ihan valtavasti sillä hetkellä muistan myös hyvin ensimmäisen välitunnin tiesin että kohta jään tänne yksin ja jäinkin istumaan siihen pulpettiin kun muut lapset lähtivät välitunnille ei mennyt kovin pitkä aika kun sieltä tuli tyttö hänen nimensä oli charlotte ja hän huitoi että tule mukaan ja pian me olimme hyppimässä hyppynarua nauroimme oli hyvä olo olimme kaikki lapsia eikä siihen oikeastaan tarvittu edes yhteistä kieltä elämässäni on todella paljon hyviä hetkiä mutta tämä on jäänyt ehdottomasti mieleen olen monesti miettinyt mikä teki siitä niin upean varmasti se että kieltä puhumaton erilaiselta näyttävä ihminen kohdattiin ihmisenä siihen vain vaadittiin että joku ottaa sen ensimmäisen askeleen

tässä tarinassa on kaksi opetusta ensimmäinen on se että jokaisessa meissä elää pieni charlotte meidän pitää uskaltaa kohdata ihmiset ihmisinä toinen opetus on se että kun teemme näin ihminen kokee olevansa osa yhteiskuntaa jolloin hänen on helpompi pärjätä ja enköhän itse ole siitä aika lailla elävä esimerkki arvoisa puhemies me emme tarvitse suomessa jakautumista vaan yhtenäisyyttä me emme tarvitse suomessa vihapuhetta vaan vuoropuhelua me emme tarvitse sulkeutuneisuutta sulkeutuneisuutta ja epäluuloisuutta vaan avoimuutta ja myötätuntoa suomesta ei saa tulla maata jossa ihminen joutuu pelkäämään oma itsensä rasismi sulkee silmät viha sulkee silmät sitä vastoin suvaitsevaisuus avaa silmät myötätunto avaa silmät kun maailma palaa ja miljoonat ihmiset pakenevat sotaa eurooppa kipuilee asian kanssa saksan yleisradio kysyi pieneltä pojalta onko tämän päiväkodissa ulkomaalaisia neljävuotias niklas vastasi ei siellä on lapsia pieni niklas on oikeassa vihan kohteena eivät ole suomalaiset tai ulkomaalaiset vihan kohteena ovat ihmiset arvoisa puhemies tämä keskustelu tuli oikeaan aikaan on tärkeää että eduskunta reagoi yhteiskunnan ongelmiin ja ihmisiä puhuttaviin aiheisiin on meistä itsestämme kiinni mistä vuosi kaksituhattaviisitoista tullaan muistamaan kymmenettuhannet suomalaiset ovat kesän ja syksyn aikana ilmaisseet mielipiteensä rasismia ja vihapuhetta vastaan nyt koko eduskunnalla on mahdollisuus tehdä sama ja lähettää selväsanainen viesti suomessa ei ole sijaa rasismille ja vihapuheelle vaikenemisen aika on ohi

upeasta koskettavasta ja vahvasta puheenvuorosta uskon että voimme yhtyä siihen toiveeseen jonka esititte puheenne lopussa että lähetämme yhteisen viestin että suomessa ei ole tilaa rasismille arvoisa puhemies suomi on aina elänyt kansainvälisyydestä meidän vaurautemme perustuu ulkomaankauppaan sukupolvet toisensa jälkeen ovat käyneet vaihto oppilaina yhä useammat opiskelevat ulkomailla tekevät töitä kansainvälisissä yrityksissä ja useaan perheeseenkin kuuluu ulkomaalaissyntyisiä ihmisiä suomalaiset ovat yksi maailman koulutetuimmista kansoista kansa joka on matkustanut kanariansaarilta kaukoidän maihin ja tutustunut kulttuureihin suomalaiset ovat suvaitsevaista suvaitsevaista ja maltillista väkeä väkeä jolla on vahva halu auttaa siksi on väärin että pienen äärivähemmistön näkemykset ylikorostuvat keskustelussa kansainvälisyydestä maahanmuutosta ja eri kulttuureista syntyy väärä kuva joka vahingoittaa suomea mutta se vahingoittaa myös meitä itseämme suomalaisia ymmärrän oikein hyvin ihmisten huolen alati muuttuvan maailman keskellä joku pelkää että muualta tulijat vievät työpaikan joku pelkää että valtiolla ei enää ole varaa maksaa omaa sosiaaliturvaa joku pelkää että rikollisuus lisääntyy meillä on lisäksi luontainen taipumus pelätä erilaisuutta yhteiskunnallisten ongelmien syyt ovat kuitenkin aina jossain muualla kuin ihmisten erilaisuudessa tuntuu jopa absurdilta että suomen eduskunnassa pitää vuonna kaksituhattaviisitoista edes puhua tästä mutta totean että on itsestäänselvyys että rasismi on täysin tuomittavaa ja perusteetonta ihmisten ihonvärin ulkonäön tai syntyperän perusteella ei voi tehdä päätelmiä heidän luonteestaan ominaisuuksistaan tai kyvyistään niitä jotka tuomitsevat rasismin syytetään usein sinisilmäisyydestä minusta se on käsittämätöntä puhetta rasismin vastustamisessa on kyse ihmisarvon kunnioittamisesta ihmisarvo kun ei ole mielipidekysymys rasismia ja vihapuhetta vastaan voidaan parhaiten taistella avoimuudella ja keskustelun lisäämisellä kun asiat puhutaan halki voi selvitä että vika ei olekaan ihmisissä vaan se mitä pelkäämme ja emme voi hyväksyä onkin tavoissa ja kulttuureissa ei ole esimerkiksi rasismia tuomita vääriä tapoja tai tekoja kuten vaikka naisten oikeuksien väheksymistä edelleen minusta on absurdia joutua sanomaan suomen eduskunnassa että naisilla on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin miehillä me me myös leimaamme ehkä liian helposti ihmisiä rasisteiksi voi olla kriittinen maahanmuuttopolitiikalle tai olla huolissaan siitä miten suomi selviytyy suuresta maahanmuuttajamäärästä ilman että on rasisti alkuunkaan vaikeassa tilanteessa suvaitsevaisuutta on ymmärtää myös ihmisten huolia ja erilaisia mielipiteitä rasistiksi leimaaminen on kova syytös toisaalta arvoisa puhemies vaikka suomi on edelleen erittäin turvallinen maa niin arjessa kuin kansainvälisestikin verrattuna turvallisuutemme kohtaa nyt suuria haasteita lisääntynyt maahanmuutto luo jännitteitä jotka ovat jo purkautuneet viharikoksina vihapuhe netissä on erittäin yleistä se vihapuhe netissä vääristää tosiasioita ja muokkaa ihmisten käsitystä maailmasta ja muista ihmisistä pahin vihan lisääntymisen lisääntymisen muoto on järjestäytynyt yhteiskunnan vastainen toiminta eli väkivaltaiset ääriliikkeet nämä ääriliikkeet ovat uhka demokratialle onneksi näiden toiminta on vielä verrattain vähäistä vaikkakin vastenmielistä väkivaltaisten ääriliikkeiden toimintaan liittyviä rikoksia tulee poliisin tietoon noin sata vuodessa suojelupoliisin arvion mukaan suomessa poliittisiin ääriliikkeisiin kuuluu vain joitakin satoja henkilöitä kuitenkin jyväskylän mellakan jälkeen olemme lisänneet ääriliikkeiden valvontaa suomessa ei kerta kaikkiaan hyväksytä väkivaltaa ei keneltäkään sisäministeriön johdolla valmisteltiin väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisyn toimenpideohjelma jo vuonna kaksituhattakaksitoista parhaillaan ohjelmaa uudistetaan uudessa toimenpideohjelmassa luodaan muun muassa rakenteet ja kyky väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisyyn koko maassa sekä valmius toimia radikalisoituneiden henkilöiden kanssa väkivaltainen ääriajattelu kumpuaa erityisesti syrjäytymisestä siksi loppujen lopuksi turvallisuudessa on siis kyse siitä onko yhteiskuntamme riittävän vakaa ja hyvä tarjoaako se mahdollisuuksia kaikille ja erityisesti nuorille näin ollen pitkällä aikavälillä parasta rasismin ja väkivaltaisen ekstremismin torjuntaa onkin syrjäytymisen estäminen jotta suomi onnistuu maahanmuuttajien kotouttamisessa sekä toisaalta rasismin sekä ääriliikkeiden torjunnassa tarvitsemme kansalaisyhteiskuntaa järjestöjä yhteisöjä yrityksiä sekä aktiivisia suomalaisia pelkästään julkinen sektori ei tästä haasteesta selviä arvoisa puhemies päivänpolitiikassa on muistettava että työtä tehdään paremman ja turvallisemman yhteiskunnan puolesta kansanedustajien ministerien ja puolueiden johtohahmojen on uskallettava puhua suvaitsevaisuudesta moniarvoisesta ja välittävästä suomesta tämä ei ole hallitus oppositio kysymys tämä on koko eduskunnan yhteinen tehtävä suomalaisen yhteiskunnan tulee myös kasvattaa uuteen avoimeen ja kansainväliseen maailmaan hallitusohjelman vision mukaan suomi on avoin ja kansainvälinen kieliltään ja kulttuuriltaan rikas maa kodeissa kouluissa ja työpaikoilla tulee puhua maahanmuutosta ja siihen liittyvistä monista eri näkökulmista viranomaisten ja uskonnollisten yhteisöjen välistä keskinäistä luottamusta ja yhteistyötä väkivaltaisen radikalisaation vastaisessa työssä on parannettava arvoisa puhemies lopuksi suomi tahtoo kantaa vastuunsa maailman hädässä olevien ihmisten auttamiseksi meidän on pidettävä sydän lämpimänä kannustan suomalaisia miettimään miten he voivat olla näinäkin vaikeina aikoina rakentamassa hajottamisen sijaan jollekulle se on vapaaehtoistyötä vastaanottokeskuksessa toiselle uussuomalaisen työllistämistä yrityksessä kolmannelle rasistiseen huuteluun puuttumista kadulla meidän on väsymättä työskenneltävä sellaisen suomen puolesta jossa jokainen kokee olevansa osallinen

arvoisa rouva puhemies on erittäin tärkeää että tänään keskustelemme täällä rasismista meissä kaikissa asuu se lämmin sydän joka haluaa tehdä hyvää mutta me kaikki saamme paljon palautetta ihmisiltä jotka haluaisivat että esimerkiksi maahanmuuttoon puututtaisiin että meillä tehtäisiin asioita toisin kuin mitä nyt siksi on tärkeätä että me kansanedustajat olemme vahvoja kun perustelemme miksi suomessa toimitaan juuri niin kuin meillä nyt nyt toimitaan ja miksi meillä on nollatoleranssi väkivallassa on tärkeää että me jokainen teemme omissa kotikunnissamme töitä sen eteen että lähiyhteisöissä rasismi kitketään pois se ei ole helppoa työtä sillä tiedän että kun meillä on erilaisia taustoja monesti sieltä tulee hyvin erilaista palautetta vastaan tämä puheenvuoro minkä edustaja razmyar puhui antaa meille kaikille voimia tehdä sitä työtä kun toivottavasti joka ainoassa puolueessa puolustamme sitä nollatoleranssia on tärkeää että olemme myös esimerkkeinä pienillä teoilla kuten meidän pääministerimme oli antaessaan pakolaisille tai turvapaikanhakijoille oman oman kodin käyttöönsä ne esimerkit että osallistumme vaatekeräyksiin tai tai vapaaehtoistyöhön että että lähdetään yhdessä vaikkapa keräämään metsästä marjoja kaikki tämäntyyppiset toimet luovat sitä kotoutumista ja ja voimme itse olla edesauttamassa myös tulijoiden tänne sopeutumista

on monia asioita joita voi ymmärtää mutta rasismi ei ole sellainen rasismia kohtaan on oltava nollatoleranssi ja sen takia on erittäin tärkeää että myös poliittiset puolueet kautta linjan yhteisesti tuomitsevat rasismin ja myöskin allekirjoittavat tämän rasisminvastaisen julistuksen kokoomuksen lähtökohta on aina ollut se että rasismia emme voi hyväksyä missään muodossa täällä aiemmin edustaja nasima razmyarin puheenvuorossa kävi varsin hyvin esille se kuinka tärkeää on että maahantulijat pääsevät osaksi yhteiskuntaa tämä integroituminen suomalaiseen järjestelmään ja ja suomeen ja löytäminen tässä tässä yhteiskunnassa on kaikkein kaikkein tärkein asia siinä suhteessa se kaikki työ millä tätä voidaan edistää niin oppilaitoksissa vapaaehtoistyössä kuin työelämässä on hyvin keskeistä ja niitä kaikkia kysymyksiä meidän on tarkasteltava kun sitten tämän viimeisen turvapaikanhakijoiden aallon kohdalta ollaan siinä vaiheessa että että osa heistä saa saa oikeuden jäädä suomeen ja varmaan myöskin yhdistää perheitään tänne luulen että kaikkein tärkeintä on nyt se että me emme anna minkäänlaista sijaa ääriliikkeille vaan olemme yhteisesti tukemassa maltillista suhtautumista kysymys on nimenomaan se miten voimme rakentaa asioita emmekä on erittäin hyvä että eduskunta käy tämän keskustelun hyvässä yhteisessä hengessä

arvoisa puhemies asia josta puhumme on todellakin tärkeä ja tässä kysymyksessä on syytä olla aloitteellinen maan hallituksella on suuri vastuu kaikilla eduskunnassa olevilla henkilöillä ja puolueilla on suuri vastuu ja pidän myös hyvin tärkeänä kuten edellinen puhuja totesi että uusimme euroopan poliittisten puolueiden peruskirjaan rasismista vapaan yhteiskunnan puolesta tekemämme allekirjoitukset jotka viimeksi kaksituhattayksitoista on ryhmien puolesta allekirjoitettu tässä kyseisessä asiakirjassa todetaan rotusyrjinnästä seuraavaa rotusyrjintä on kaikkea rotuun ihonväriin syntyperään tai kansalliseen tai etniseen alkuperään perustuvaa erottelua poissulkemista tai etuoikeutta

ei syntyperänsä eikä uskontonsa tai poliittisen mielipiteensä takia saa koskaan missään yhteydessä tai tilanteessa asettaa toisen ylä tai alapuolelle eteen tai jälkeen mahdollisuuksien tasa arvon on oltava ehdoton samoin kuin keskinäisen kunnioituksemme meidän on ehdottomasti luotava yhteiskunta jossa jokainen voi omalla työllään omalla ahkeruudellaan saavuttaa sen mitä ansaitsee se on jokaisen oikeus se on myös meidän kaikkien etu mutta se ei ole etuoikeus vaan suomessa sen täytyy olla itsestäänselvyys kuten ministeri sanoi itsestäänselvyys se on aivan oikea sana ja tästä itsestäänselvyydestä voin taata että oma ryhmäni ja hallitus jota edustamme tunnustaa sen tinkimättömänä jakamattomana ja kaikille kuuluvana kiitos

arvoisa puhemies veikko lavi lauloi aikanaan jokainen ihminen on laulun arvoinen jokainen elämä on tärkeä tämän viisauden soisi olevan aika korkealla myös kaikkien suomalaisten sanoissa ja teoissa haluan lämpimästi kiittää tämän keskustelualoitteen ensimmäistä allekirjoittajaa siitä että tämä asia keskustellaan yhteisesti tänään tässä salissa ja samalla kiitän myös sisäministeriä äskeisistä tärkeistä lin jauksista hallituksen puolesta minua vaivaa kovasti esimerkiksi maahanmuuttoa koskevassa keskustelussa se että me suomalaiset kovin usein ajattelemme että tietyt oikeudet kuuluvat vain meille meillä on oikeus lähteä opiskelemaan tekemään työtä eri puolille maailmaa meillä on oikeus rakastua rätkähtää ja lähteä rakkauden perässä toisaalle mutta kun kyse on siitä että suomeen tullaan näiden samojen asioiden vuoksi hyvin usein meidän oma suhtautumisemme suhtautumisemme ainakin joidenkin henkilöiden suhtautuminen on kovin negatiivinen lisäksi minua vaivaa arvoisa puhemies se että joskus tuntuu siltä että rasismiin suhtaudumme liian yliolkaisesti ajattelemme että eihän meillä tällaista ilmiötä olekaan ja tilastot puhuvat aivan muuta ja senkin vuoksi on tavattoman tärkeää että nimenomaan tänään tällä areenalla me toteamme yhteisesti että meillä on ehdoton nollatoleranssi rasismia

suvaitsemattomuus ei ole riittävän kova asenne vielä kovempaa on kuunnella oppia ja ymmärtää aiemmin vierasta ja outoa ihmistä kaikkein kovinta on ryhtyä työhön ja toimintaan koko maailman elämän puolesta kaikki erilaisia kaikki samanarvoisia

arvoisa puhemies ihmisarvo ei tosiaan ole mielipidekysymys rasismi on ehdottomasti tuomittavaa vieraanani on eduskunnassa käynyt lukuisia maahanmuuttovaltaisia koululuokkia helsingistä melkein jokaisella vierailulla oppilaat ovat ottaneet esiin koulussa kohtaamansa kiusaamisen nimittelyn ja jopa väkivallan rasistinen kohtelu on monen suomalaisen koululaisen arkipäivää nämä lapset eivät ole ulkopuolisia he ovat meidän lastemme ystäviä he ovat meidän kavereitamme naapureitamme kanssakulkijoita lähimmäisiä rasismin ja muukalaispelon torjumisessa ja myötätuntovajeen umpeen kuromisessa suomalaiset peruskoulut ovat merkittävässä asemassa turvapaikanhakijoissa on korkeasti koulutettuja mutta myös luku ja kirjoitustaidottomia ihmisiä niin lapsia kuin aikuisiakin koulut tarvitsevat riittävästi voimavaroja siihen että esimerkiksi luokkakoot voivat olla riittävän pieniä oppilaiden erityisten tarpeiden huomioimiseen opettajat tarvitsevat täydennyskoulutusta siihen että osaavat kohdata eri kulttuureista ja uskonnoista tulevat oppilaat samoin opettajat saattavat tarvita täydennyskoulutusta suomi kaksi opetukseen kouluissa pitäisi olla riittävästi voimavaroja siihen että voimme pitää luokkakoot riittävän pieninä ja tarpeen vaatiessa tarjota oppilaille pienryhmäopetusta onkin hyvin huolestuttavaa se että perusopetuksen määrärahoja on leikattu ja ollaan ollaan leikkaamassa ja toivoisin että hallitus voisi huomioida kasvavan tarpeen suomalaisissa kouluissa sille että voisimme ottaa huomioon myös eri kulttuureista tulevat oppilaat ja heidän tarpeensa eriytettyyn opetukseen

rouva puhemies haluan aluksi kiittää edustaja razmyaria erittäin vahvasta ja tärkeästä puheesta haluan myös kiittää sisäministeri orpoa vahvasta toiminnasta rasismia vastaan ihmisillä on oikeutettu syy hämmennykseen ja jopa pelkoon ihmiset pelkäävät työpaikkojensa puolesta toimeentulonsa puolesta asuntojen puolesta mutta nämä ongelmat eivät johdu maahanmuuttajista tai pakolaisista leikkauspäätökset ja talouspolitiikan linja on päätetty jo ennen kuin turvapaikanhakijoita alkoi tulla

enemmän suomeen mutta tätä vaikeaa taloudellista tilannetta käytetään hyväksi ne jotka ovat rasisteja ne jotka haluavat lietsoa vihaa ja pelkoa niin netissä kuin toreillakin käyttävät tätä tilannetta hyväksi vihapuhetta organisoidaan se ei kohdistu vain maahanmuuttajiin ja pakolaisiin vaan eri vähemmistöihin ja eri poliittisiin suuntauksiin levitetään perättömiä väitteitä ja huhuja propagandaa äärioikeisto ja natsit organisoivat mielenosoituksia organisoivat hyökkäyksiä arvoisa puhemies mikä sitten on meidän kansanedustajien rooli me olemme vahvoja mielipidevaikuttajia yksikään kansanedustaja ei saa levittää rasismia tai perättömiä väitteitä maahanmuuttajista ja pakolaisista meidän tehtävä on puuttua vihapuheeseen tiukasti sanoa miten asiat todella ovat nimittäin vihapuheesta on valitettavan lyhyt matka vihatekoihin ja väkivaltaan se on valitettavasti nähty myös suomessa vihapuheet ja vihateot eivät ole hyökkäys joitain muita kohtaan ne ovat hyökkäyksiä meitä kaikkia

arvoisa puhemies vallitseva yhteiskunnallinen ilmasto ei valitettavasti vielä viittaa siihen että onnistuisimme lähitulevaisuudessa kitkemään rasismin kokonaan sen lisäksi että meidän on eri rooleissamme politiikkoina yhteiskunnallisina keskustelijoina esimiehinä kollegoina viranomaisvallan käyttäjinä asiakkaina naapureina ystävinä ja niin edelleen oltava selkeitä yleisessä rasismin ja muukalaisvihan tuomitsemisessa on aivan yhtä tärkeää että me kaikki reagoimme arkisissa tilanteissa joissa joudumme näkemään rasismia ja tarjoamme sen kohteeksi joutuvalle apua ja tukea rasismin vastustaminen vaatii siviilirohkeutta ja halua asettua toisen ihmisen rinnalle tämän joutuessa sen kohteeksi meille poliitikoille tämä merkitsee myös sitä että meidän on oltava uskottavia ryhdyttävä sanoista tekoihin osoitettava konkreettisesti olevamme yhdenvertaisia ja tässä meillä kansanedustajilla meillä poliittisilla puolueilla on suuri työ vielä edessämme olen iloinen siitä että näyttää siltä että kaikki eduskuntaryhmät lähtevät nyt uusimaan rasisminvastaista julistusta ja se on hyvä osoitus että tässä seisomme yhtenäisenä arvoisa puhemies martin luther king sanoi aikoinaan minulla on unelma että jonain päivänä neljä pientä lastani voivat elää maassa jossa heitä ei arvioida heidän ihonvärinsä perusteella vaan sen perusteella mitä he ovat toivon että me kaikki muistamme tämän tästä eteenpäin ja että koko suomen kansa myös muistaa sen

arvoisa rouva puhemies suomessa ei voida hyväksyä rasismia tai vihapuhetta ja siksi eduskunnan täytyy lähettää voimakas viesti rasismia vihapuhetta syrjintää tai väkivaltaa ei hyväksytä sillä jokaisen ihmisarvo ehdoton siksi että ihmisarvo perustuu ihmisen olemiseen ei hänen tekemisiinsä tai kykyihinsä tai rotuunsa se on luovuttamaton riippumatta sukupuolesta iästä asemasta uskonnosta syntyperästä ja muista ominaisuuksista tai elämänvalinnoista arvoisa puhemies on hyvä käydä asiallista keskustelua myös siitä mikä on rasismia iloitsin siitä että sisäministeri orpokin uskalsi nostaa tämän asian keskusteluun tai mikä on monikulttuurisuus miten päätetään mitkä käytännöt edustavat suomalaista kulttuuria tai monikulttuuria kuka saa äänensä ja tietonsa kuuluville onko se koko kansan oikeus tällä hetkellä todistamme ilmiötä jota monet kutsuvat suurimmaksi pakolaiskriisiksi sitten toisen maailmansodan kriisi on johtanut vastakkainasetteluun ja on muuttunut hyvin mustavalkoiseksi erityisesti sosiaalisessa mediassa jotkut tekevät selvästi rasistisia avauksia kun taas toiset puolustavat ovet auki kaikille kaikille linjaa kd ei pidä kummastakaan linjasta emme hyväksy millään tavoin rasismia mutta emme kuitenkaan pidä päätöksistä jotka sisältävät pakon ja tästäkin meidän on keskustella pakolaiskriisiin tarvitaan oikeita toimenpiteitä ja mikäli me haluamme nykyisen kaoottisen tilanteen hallintaan meidän tulee vahvistaa kiintiöpakolaisjärjestelmää lisätä kriisimaiden apua ja pyrkiä tosissaan torjumaan ihmissalakuljetuksia

arvoisa puhemies kiitokset edustaja razmyarille tärkeästä ajankohtaisesta ja tunteikkaasta puheenvuorostanne olen täsmälleen samaa mieltä suomessa ei ole sijaa vihapuheelle suomessa ei ole sijaa vihateoille olen samaa mieltä siitä että tässä salissa meidän kaikkien on näytettävä tässä asiassa esimerkkiä olen samaa mieltä kanssanne siitä että vihapuheesta on lyhyt matka vihatekoihin itse asiassa sanakin on teko hallituksen viesti on selkeä vihateoille ja rasismille ei ole suomessa sijaa suomi on suvaitsevainen suomessa on erilaisuudelle tilaa ihmisarvo on jakamaton maahanmuuttoon liittyen kansalaisilla on myös pelkoja ja pelot täytyy kohdata meidän pitää tarjota tilanteita avointa keskustelua myöskin pelkojen kohtaamiselle pelkoja pitää pystyä käsittelemään ja paras tapa pelkojen käsittelemiseen on se että me pystymme tarjoamaan tilanteita tilaisuuksia joissa ne pystyy henkilökohtaisesti kohtaamaan itselleni oli erittäin merkityksellistä että omassa yrityksessäni oli oli suuri joukko pakolaisia töissä pääsin pääsin heidän häätilanteisiinsa vierailemaan heidän perheissään ja sillä tavalla meistä tuli ystäviä työyhteisöt tarjoavat näitä mahdollisuuksia seurakunnat voivat tarjota näitä mahdollisuuksia erilaiset vapaaehtoistyön kanavat naapuruus tarjoavat näitä kanavia haluan kiittää kaikkia kaikkia edustajia tähän asti käytetyistä puheenvuoroista ja juuri tässä hengessä toivon että voimme jättää tästä salista yhtenäisen viestin

arvoisa rouva puhemies edustaja razmyarin puheeseen sisältyi koskettava omakohtainen aito tarina inhimillisyydestä kiitos siitä meneillään olevat kriisit lähi idässä ja pohjois afrikassa ovat saaneet ihmiset liikkeelle monet pakenevat sotia ja on myös paljon niitä jotka etsivät parempaa elämää ja elintasoa täältä euroopasta tämä ilmiö voisi sanoa ennennäkemätön ilmiö euroopassakin näin suuressa mittakaavassa koettelee myös suomea maahanmuutto luo suomelle mutta on myös kiistämättä haasteita myös tähän liittyvistä ongelmista on uskallettava puhua asiallisesti silloin kun keskustelua sävyttää inhimillisyys ja kaikkien ihmisarvon kunnioitus riippumatta henkilön taustasta ihonväristä tai rodusta voidaan myös vaikeista asioista puhua keskustan eduskuntaryhmä ymmärtää hyvin että moni suomalainen on hämmentynyt ja huolissaan siitä mitä poikkeuksellisen suuri pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden määrä tarkoittaa suomalaiselle yhteiskunnalle suomen on toimittava kansainvälisten sopimusten mukaisesti meidän pitää olla inhimillisiä mutta samalla realisteja autamme osaltamme hädänalaisia ihmisiä mutta emme ole sinisilmäisiä suomesta turvapaikan saavat he ja vain he joille se oikeasti kuuluu tilanteen ratkaisemisessa tarvitaan eurooppalaista ja laajempaa kansainvälistä yhteistyötä kaikki voitava on tehtävä olojen parantamiseksi niillä alueilla joilta ihmiset ovat nyt lähteneet keskustan eduskuntaryhmä vetoaa poikkeuksellisessa tilanteessa maltin puolesta suomalaisessa yhteiskunnassa tuomitsemme yksiselitteisesti rasismin vihapuheen ja teot sekä väkivallan tänään kaikki eduskuntaryhmät uudistivat sitoumuksensa eurooppalaisten puolueiden rasismin vastaiseen peruskirjaan ja tuomitsivat yhdessä kaikenlaisen väkivallan tämä on tärkeä viesti siitä millaista suomea haluamme rakentaa itse uskon että suomalaiset ovat laajalla enemmistöllä tämän linjan takana

puhemies kiitän edustaja razmyaria ja ministeri orpoa erittäin hyvistä ja vahvoista puheenvuoroista edustaja razmyar te arvelitte ujosti että olette hyvä ja kannustava esimerkki siitä miten maahanmuuttaja rikastuttaa suomalaista yhteiskuntaa minä voin sanoa että te totisesti sitä olette kun tuomitsemme rasismin ja vihapuheen on tärkeätä tuomita turvapaikanhakijoita vastaan tehdyt vihateot ja natsien väkivallanteot on myös tärkeätä tuomita esimerkiksi juutalaista synagogaa vastaan tehdyt vahingonteot ja myös anarkistien väkivaltainen riehuminen esimerkiksi itsenäisyyspäivänä ajankohtainen pakolaiskriisi on valtava haaste myös suomalaiselle yhteiskunnalle on ymmärrettävä niitä huolia mitä ihmisillä on tässä tilanteessa niitä ei pidä väheksyä suomeen tulee tänä vuonna ehkä viiva kolmekymmentäviisituhatta turvapaikanhakijaa pääosin irakista jos heistä esimerkiksi puolelle kuuluu suomessa humanitäärinen suojelu on meillä kuitenkin tuhansia turvapaikanhakijoita joilla ei ole perustetta saada humanitääristä suojelua ja joilla ei ole perustetta jäädä suomeen

kiitos edustaja razmyarille että tämä aihe on otettu esille on että myös suomen ja suomalaisten pitäisi ja pitää kannattaa rasismista vapaata yhteiskuntaa kaikentyyppinen henkinen ja fyysinen loukkaaminen on väärin se ei ole hyväksyttävää ketään kohtaan mutta jos tarkastelemme viime vuosina syntynyttä tyytymättömyyttä maahanmuuttoa kohtaan syynä on muun muassa se että monet eivät pidä oikeudenmukaisena sitä että pelkästään sosiaalisin perustein maahamme tulleet saavat sosiaalituet helposti verrattuna vuosikymmeniä pienellä palkalla kituuttaneisiin veronmaksajiimme

kysynkin hallituksen edustajilta ministereiltä tässä annetaanko vastaanottokeskuksissa infoa suomalaisesta kulttuurista ja ja varsinkin naisen asemasta suomessa ja jos ei niin pitäisikö koska se palvelee kaikkia osapuolia
arvoisa puhemies yhdyn niihin kiitoksiin ja arvioihin mitä on kuultu sekä edustaja että ministeri orpon puheesta erityisesti edustaja raz myarin puhe oli erityisen tunteisiin vetoava ja tähän tilanteeseen sopiva voi sanoa että tietyllä tavalla jopa historiallinen puhe hänhän on ensimmäinen pakolaistaustainen kansanedustaja arvoisa puhemies kun suomea koettelevat erilaiset kriisit on on hyvä muistaa että se menestysresepti jolla suomi on aina selvinnyt on ollut se että se tunne siitä että olemme samassa veneessä on aina kantanut yli tyrskyjen siksi me emme tarvitse nyt jakautumista me tarvitsemme yhtenäisyyttä emme totisesti tarvitse vihapuhetta vaan tarvitsemme vuoropuhelua kuten edustaja razmyar totesi tapahtumien jälkeen mitä on nähty ei voi sanoa että suomi on rasistinen maa mutta on selvää että on tunnistettava ja on rehellistä todeta että suomessakin esiintyy rasismia jotta tähän voidaan puuttua jotta voidaan ehkäistä se vaatii ilmiön tunnustamista erityinen vastuu on kaikilla aikuisilla yksikään lapsi ei kasva rasistiksi mutta erityinen vastuu on meillä päättäjillä siinä minkälaisen signaalin minkälaisen viestin ja minkälaisen keskusteluilmapiirin me haluamme lähettää sen takia on tärkeää että eduskunta käy tänään hyvässä hengessä ajankohtaiskeskustelun rasismista ja ääriliikkeiden väkivallasta suomessa kesällä sdpn puheenjohtaja antti rinne ehdotti että kaikki puolueet allekirjoittaisivat uudelleen rasismin vastaisen julistuksen lähettääkseen signaalin laajalle yhteiskuntaan siitä että puolueet eivät tätä hyväksy tänään eduskuntaryhmien puheenjohtajat ovat omalta osaltaan tämän sitoumuksen antaneet ja minusta se on erinomaisen hyvä viesti kun tässä julistuksessa tässä peruskirjassa on edelleen vaatimuksia myös puolueille niin uskon että tämä on vahva signaali myös puolueille siitä että ne tulevat tähän peruskirjaan sitoutumaan

puhemies me suomalaiset olemme myös historiassamme aina pärjänneet silloin kun me olemme pitäneet yhtä pitäneet huolta siitä että kaikki ovat mukana kehittämässä yhteiskuntaamme kuuntelin hiljattain tasavallan ensimmäisen presidentin k j ståhlbergin virkaanastujaispuheen katkelman siitä ja se oli varsin sykähdyttävää hän vetosi voimakkaasti siihen että valtiovallan tehtävä on varmistaa että jokainen suomessa asuva ihminen jokainen suomalainen kokee että oikeus on hänen puolellaan

että valtiovallan tehtävä on varmistaa että jokainen ihminen kokee että valtio on hänen puolellaan pitäisi olla se ajattelutapa kun me lähdemme torjumaan rasismia ja eriarvoisuutta suomessa kaikessa meidän toiminnassamme eduskunnassa hallituksessa viranomaisten päätöksissä kunnissa koulutuksessa ja kasvatuksessa siksi on mielestäni tärkeää tunnistaa se että rasismi on todellakin syrjintää kiusaamista jopa fyysistä väkivaltaa ja rasismikeskustelun uhrit ovat ne jotka jo kokevat arjessaan tätä erityisesti lapset myös vaikka adoptoidut lapset jotka ovat asuneet lähes koko ikänsä suomessa kokevat sitä vain sen takia että he näyttävät vähän erilaisilta kuin suomalaiset keskimäärin rasismikeskustelun uhrit eivät ole ne jotka vetoavat siihen että he eivät saa ilmaista mielipiteitä toisista ihmisistä tai heidän oikeuksiensa rajoittamisesta tuolla sosiaalisessa mediassa ja purkavat omaa pahaa oloaan kaikista asioista saa keskustella kannattaa muistaa kuitenkin se että kukaan ei ole sitä keskustelua missään pyrkinyt rajoittamaan mutta sitä on on pyritty rajoittamaan että ihmisiä ei syrjitä kiusata suomessa vuonna kaksituhattaviisitoista ja tähän kaikkien liikkeiden on asetettava selkeät rajat

politiikkaa viesti yleensä osoitetaan poliittisille päättäjille maahanmuuttajan solvaaminen vapaaehtoistyöntekijän lasten uhkailu tai yritys polttaa pakolaisia elävältä on mielestäni jotain aivan muuta kuin maahanmuuttopolitiikan kritiikkiä maahanmuuttokriitikoiksi itsensä määrittelevät ovat juurin huolissaan mielipiteenvapaudesta ja sananvapaudesta sananvapauteen meillä kaikilla on oikeus mutta sananvapauden uudet airuet yllyttävät toinen toisiaan käyttämään vapauttaan ja ilmaisemaan mielipiteitään tämän voi tehdä muun muassa levittämällä törkeyksiä verkossa valeprofiilin suojassa liimailemalla lappusia pimeässä illassa lyhtypylväisiin töhertämällä yöllä hakaristin jonkun oveen tai ampumalla ilotulitteita sotaa paenneita lapsiperheitä päin tämä porukka tosin unohtaa mainita että perustuslain mukaisesti tarkempia säännöksiä sananvapauden käyttämisestä annetaan lailla rikokseen yllyttäminen kiihottaminen kansanryhmää vastaan kunnianloukkaus ja laiton uhkaus eivät ole sananvapautta vaan suomen rikoksia oikeus sananvapauteen tarkoittaa tosiasiassa sitä ettei sananvapautta rajoiteta ennakkosensuurilla jälkikäteen jokainen sen sijaan vastaa sanoistaan kirjailija jari tervon rasismia käsittelevästä blogista aiheutunut poru toi voimalla esiin loukatut uhriutuvat maahanmuuttokriitikot keskustelu itse asiasta eli vihapuheiden muuttumisesta vihateoiksi jäi vähemmälle hiljainen vaitiolo vihapuheiden suomessa on hiljainen hyväksyntä rasistien mekkaloinnille

rouva puhemies suomen yhä aggressiivisemmaksi muuttuva yhteiskunnallinen ilmapiiri on otettava vakavasti sillä se vaikuttaa yhteiskuntamme yleiseen tunnelmaan sekä siihen miten nuoret suomalaiset näkevät tulevaisuutensa monet nuoret suomalaiset muuttavat jo tänä päivänä pois suomesta he vievät mukanaan innovaatioita yrittäjyyttä ja hyvän koulutuksen ja melko harvat heistä tulevat takaisin meillä ei ole varaa menettää näitä ihmisiä jos aiomme saada suomen talouden takaisin jaloilleen kun ihminen päättää muuttaa se ei ole aina pelkästään taloudellinen päätös vaan se tehdään myös tulevaisuutta siksi on tärkeää että me kansanedustajat sanomme ei rasismille ja sanomme että suomi

ja toivonkin että se voisi jopa olla osa meidän perustuslakiamme ikään kuin liitteenä muistutuksena siitä mistä aineksista kansakuntamme on tehty rasismi on yhteiskuntaa sisältä päin tuhoava henkinen syöpä sitä ei tule suvaita ei suomessa eikä missään maailmassa siitä tulee sanoutua irti se tulee torjua rasismi on ylpeyttä se on tunnistettava henkiseksi ylemmyydentunteeksi jossa pidämme itseämme muita parempina ihmisinä samalla kun poljemme toisiamme arvoisa rouva puhemies suomen tulee olla ja suomi voi olla euroopassa rasismivapaa vyöhyke jossa jokainen ihminen tulipa hän mistä tahansa kokee olevansa turvassa ja että hänen ihmisarvoaan kukaan ei loukkaa arvoisat edustajat meidän käsissämme millainen ilmapiiri suomessa on tänään me voimme tehdä päätöksiä joissa sanoin ja teoin alamme muuttamaan suomalaista ilmapiiriä ja kulttuuria kansoja rakastavaksi ja sellaiseksi jossa kaikilla on mahdollisuus menestyä suomen ei tule missään olosuhteissa hyväksyä rasismia

arvoisa rouva puhemies ihan tähän alkuun kiitos tästä tärkeästä keskustelusta oikeastaan toteaisin että oli sitten kyse vihapuheesta tai rasismista niin niinkään mitkään lait ja rangaistussäännökset eivät tässä ole minun mielestäni se pääasia vaan pääasia on asenteet me olemme aika monesti keskustelleet tässäkin salissa ja tässä työpaikassa kun itse aloitin nyt suoraan kohtasin semmoisen semmoisen asenteen jossa edustamani kansanliike ei ihan kaikille kelvannut edustaja razmyar on nostanut tämän asian itse julkisuuteen sanomalla että hän voi mennä kahvipöytään perussuomalaisen kanssa hienoa tämä on minusta se oikea suunta kerron tähän hyvin lyhyesti omakohtaisen kokemuksen tulin kööpenhaminasta lentokentälle somalikuski otti minut kyytiin ja me lähdimme sitten ajelemaan rautatieasemalle päin keskusteltiin siinä matkalla asioista ja hän tietysti kysyi mistä tulen mitä teen ja jossain vaiheessa paljastui että olen kansanedustaja tärkeä kysymys mikä puolue perussuomalaiset teevadin kokoiset silmät taustapeilissä ja hän alkoi minulle kauheasti selvittämään asioita me keskustelimme koko matkan tuonne rautatieasemalle saakka ja minä kerroin matkalla muun muassa että minua ei kiinnosta oletko sinä violetti keltainen tai minkä värinen sinä teet töitä hän hän tekee kahta työtä ja maksaa veroja suomeen eikö hän ole tervetullut minä sanoin on me pääsimme tuonne rautatieasemalle hän hyppäsi kuskin paikalta juoksi sinne takaluukulle ojensi minulle laukun ja kätensä ja sanoi minä luulin että kaikki perussuomalaiset ovat rasisteja minä olin väärässä mitä enemmän me kohtaamme toinen toisiamme sitä enemmän nämä epäluulot hälvenevät sen takia tämmöinen keskustelu on tärkeää me emme tarvitse tähän maahan rasismia mutta me tarvitsemme suoraa puhetta myös niistä epäkohdista meidän pitää sietää niitäkin ihmisiä jotka sanovat ja kritisoivat asiallisesti eikä aina sanoa että te olette väärässä ja me olemme oikeassa minun mielestäni silloin me pääsemme eteenpäin tässä keskustelussa toivottavasti siihen suuntaan mennään

arvoisat edustajat aloitetaan debatti pyydän niitä edustajia jotka haluavat osallistua debattiin ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla viides painiketta

arvoisa puhemies on ollut valtavan hienoa seurata tätä keskustelua ja ikään kuin tietyllä lailla ilmaakin on puhdistettu kyllä olen sitä mieltä että asioista pitää puhua suoraan niiden oikeilla nimillä ei pidä arvostella mutta pitää olla myös rohkea ja tinkimätön niissä arvoissa jotka ovat suomalaiselle yhteiskunnalle tärkeitä

arvoisa puhemies rasismia ja viharikoksia ehkäistään mielestäni kaikkein parhaiten tekemällä itse toisin osoittamalla myötätuntoa ja auttamalla avun tarpeessa olevia ihmisiä olivatpa he sitten maahanmuuttajia suomessa jo asuvia tai kantasuomalaisia avuntarvitsijoita minusta me jokainen voimme näyttää esimerkkiä ihan normaalissa arjessa tästä työstä täällä on keskusteltu näistä ääri ilmiöistä mikä mikä tietysti tähän keskusteluun kuuluukin mutta minä haluaisin muistuttaa kuitenkin että valtaosa suomalaisista hienoja suomalaisia ihmisiä on omalla tavallaan irtisanoutunut rasismista eikä ole ole lähtenyt tähän vihapuheeseen eikä vääränlaiseen syyttelyyn ja sormenheristämiseen vaan on toiminut juuri niin kuin sivistynyt ihminen toimiikin minä haluan kiittää kaikkia niitä suomalaisia jotka ovat juuri omalla esimerkillään tehneet toisin

arvoisa rouva puhemies rasismi ja vihapuhe ovat väärin ja european social surveyn mukaan suomi onkin yksi vähiten rasistisista maista sinänsä jopa onnitella itseämme rasismi liittyy hyvin usein monikulturalismiin sellaiset maat joissa on useita etnisiä ja uskonnollisia ryhmiä samojen rajojen sisällä ovat tyypillisesti rasismin kehtoja kuten esimerkiksi syyria entinen jugoslavia tai oikeastaan liki kaikki afrikan maat homogeenisissä kansallisvaltioissa kuten vaikkapa islannissa tai japanissa ei tilastojen mukaan tällaisia viharikoksia juurikaan esiinny kohtalaisen onnistuneina esimerkkeinä voidaan myöskin pitää amerikan maita joissa muualta tulleet siirtolaiset toki tämän alkuperäiskansan ensin hävitettyään sulautuivat täysin uusiksi kansakunniksi ja tämän takia kannatankin itse maahanmuuttajien voimakasta assimilaatiota suomalaisuuteen arvoisa rouva puhemies tuomitsen rasismin lisäksi poliittiseen toimintaan kohdistuvan väkivallan tehtiin se sitten oikealla tai vasemmalla nyrkillä ja erityisesti nostan esille perussuomalaisten helsingin piiritoimistoa kohtaan

tämä keskustelualoite on valtavan ajankohtainen me emme voi kieltää sitä etteikö ääriliikkeiden väkivalta olisi lisääntynyt tai sitä että vihapuheen määrä on lisääntynyt kuten useimmat aiemmat edustajat ovat täällä korostaneet meillä kansanedustajilla on myös velvollisuus toimia mielipidevaikuttajina ja meidän tulee reagoida kun kuulemme vihamielisiä puheenvuoroja pari vuotta sitten aloin saada vihapostia sähköpostiini kun pidin euroopan neuvoston yleiskokouksessa puheen rasismia ja vihapuhetta vastaan tämä havainnollistaa juuri sen vihapuheeseen liittyvän ongelman meidän pitää saada vihapuheen vastustajien ääni kuulumaan voimakkaammin kuin meidän hiljentämiseemme pyrkivät äänet aivan lopuksi haluan muistuttaa mitä edustaja razmyar omassa avauspuheenvuorossaan korosti yksikään lapsi ei synny rasistiksi meidän aikuisten on näytettävä omaa esimerkkiä omaa mallia miten eletään
arvoisa

puhenainen rasismi on taantumusta ja erityisen vaarallista aikana jolloin tarvitaan eteenpäin menemistä kiitän edustaja razmyaria hänen todella tärkeästä aloitteestaan ja tässä yhteydessä pitää sanoa myöskin rohkeudestaan ja siitä että hän ei suostunut vaikenemaan hän on nimittäin itse joutunut vihapuheen kohteeksi ja vaatii suurta rohkeutta tulla tänne koko kansakunnan eteen sanomaan se minkä hän sanoi uskon että hän ei tule saamaan enimmäkseen kiittäviä puheenvuoroja vaan hän tulee saamaan enimmäkseen näitä ilkeitä vihapuheen värittämiä puheenvuoroja sähköposteihinsa ja mahdollisesti tekstiviesteihinsä ja tämä kertoo myöskin siitä ilmapiiristä joka meillä täällä suomessa vallitsee ne jotka uskaltavat puhua vihapuhetta ja rasismia vastaan joutuvat myöskin hyvin voimakkaiden hyökkäysten kohteeksi ja

arvoisa rouva puhemies nyt on se hetki jolloin ei puhuta paperista vaan suoraan sydämestä tässä on mistä minä voisin aloittaa yksi on se että edelleen tässä salissa puhutaan maahanmuuttajataustaisista objekteina herätys rakkaat ystävät me olemme päätöksentekijöitä me olemme suomalaisessa yhteiskunnassa olleet todella pitkään me rakennamme tätä yhteiskuntaa yhtä lailla me olemme suomalaisia tämmöinen huomio tähän alkuun toinen juttu on se että minä olen itse asiassa aika pettynyt minä olen pettynyt ympäripyöreisiin puheisiin mitä tässä on pidetty joka suuntaan yritetään jollain tavalla

sen sen pitäisi olla ihan sama onko sinun nimi ahmed jussi vai mikä tahansa tämä yhteiskunta on sinun yhteiskuntasi ja syrjintä ja vihateot ovat aivan älyttömän tuomittavia annetaan nyt selvä viesti eduskunta tarvitsee selvän viestin ulospäin ei mitään ympäripyöreitä puheita nyt kunnon viesti ulospäin kiitos

arvoisa rouva puhemies erittäin ajankohtainen kysymys ja tämä keskustelu olisi pitänyt käydä siitäkin huolimatta vaikka meillä ei olisi nyt tällaista turvapaikanhakijoiden tulvaa haluan kiittää tietysti razmyaria siitä että on tämän keskustelun avannut mutta täytyy kyllä sanoa että ministeri orpo on oikeilla otteilla tässä tilanteessa ja on tilanteen tasalla siitä myös kiitokset mielestäni pitää olla kohtuullisen jämäkkä siinä mitä me keskustelemme tämä silottelu ja ympäripyöreiden puhuminen pikkuisen täytyy myöntää käy minunkin korvaani että me olemme täällä nyt niin hellantelttuja että ja että kun niin kaikkia on ja minun mielestä pitäisi käydä keskustelua reilusti avoimesti jos me olemme joistakin asioista ja näkemyksistä eri mieltä niitä pitää suoda nyt on tärkeätä pitää pää kylmänä mutta sydän lämpimänä

puhemies rasismista irtisanoutuminen ei riitä ei riitä että me täällä puhumme nyt vaaditaan myös tekoja rasismin tuomitseminen edellyttää myöskin rasismin tunnistamista sen takia on tärkeätä että rasismista myöskin puhutaan ministeri orpo eikä pelätä tunnistaa se on tärkeää myöskin tunnistaa syrjintä myöskin silloin kun itse syyllistyy ja pyrkiä pohtimaan niitä syitä minkä takia on kohdellut huonosti jotain toista henkilöä tai luokitellut häntä jollain tavalla huonommaksi tai vähemmän arvokkaaksi

sen oppimisessa sellaisessa yhteiskuntaoppimisessa on itse asiassa minun mielestäni kyse enemmän sen tunnistamisesta että itse on jonkun kulttuurin rakentama muokkaama ja itsellä on paljon sellaisia asenteita jotka jotka tarkoittavat että ei näe toista aivan objektiivisesti vaan näkee hänet subjektiivisesti

arvoisa rouva puhemies edustaja razmyar ja moni muukin on täällä siteerannut sitä tärkeää ajatusta että maailman ongelma ei ole niinkään pahan paljous kuin hyvän hiljaisuus se että me opimme hyväksymään erilaisuutta ja elämään sen kanssa on jokaiselle ihmiselle haaste ihmisenä kasvamisessa kasvamisessa ja se alkaa ihan sieltä omasta perheestä koululuokasta tai vaikkapa sitten työyhteisöstä hyvin erilaisenkin lähimmäisen täyden ihmisarvon ymmärtäminen ja tunnistaminen auttaa ymmärtämään myös sitä vastuuta lähimmäisistä myös niistä kaukana asuvista tässä monet kansalaisjärjestöt ovat tehneet aivan erinomaista kehitysyhteistyön kautta tapahtuvaa kansalaiskasvatusta toivoisinkin että hallitus vielä tarkasti harkitsisi sitä onko tässä tilanteessa hyvä leikata näiltä kansalaisjärjestöiltä jotka tekevät äärimmäisen tärkeää työtä jotta ymmärtäisimme jokaisen ihmisen ihmisarvon ja lähimmäisyyden

arvoisa puhemies arvaa oma tilasi ja anna arvo toisellekin tätä vanhaa suomalaista sananpartta ovat tämän tasavallan rakentajat useasti siteeranneet se sopii sopii tähänkin keskusteluun ja tähän asiakokonaisuuteen meidän pitää ensinnä tarkastella itseämme ovatko meidän asenteemme kohdallaan me syyllistämme toisiamme liikaa tässä on kysymys ihmisarvosta ja siitä miten me suhtaudumme ihmisiin toinen jota tämän tasavallan rakentajat ovat lainanneet on se että maa on lailla rakennettava ja se koskee kaikkia se koskee myös vihapuheita ja se koskee ääriliikkeitä meidän tulee rakentaa tätä maata sillä lailla että kaikki voivat kokea tämän maan omakseen näin sanoi aikanaan tämän eduskunnan pitkäaikaisin puhemies kyösti kallio toukokuussa kahdeksantoista pian sodan päättymisen jälkeen meidän on rakennettava tätä maata niin että täällä ei ole erikseen valkoisia ja punaisia vaan sellaisia jotka voivat kokea tämän maan omakseen ja tämä periaate koskee myös tätä maahanmuuttopolitiikkaa

arvoisa rouva puhemies antakaa lapsille maapallo tai antakaa vaikkapa jalkapallo täällä on puhuttu nyt tärkeistä asioista ja minä haluan nostaa esille ennaltaehkäisyn ja ennakoinnin epk jalkapalloseura espoossa kerää pakolaislapsille ja aikuisille jalkapallovarusteita hallilla on keräys sinne jokainen voi viedä ylimääräisiä tarvikkeita on kirkkonummelainen urheiluseura joka on perustanut jalkapallojoukkueen pakolaisille eli urheilu on asia joka yhdistää urheilulla voimme luoda uusia kavereita ja sinne on jokainen tervetullut ja siellä ei ole mitään merkitystä sillä minkä värinen olet mikä sinun nimesi on kaikki ovat tervetulleita lapset ja nuoret ovat ne jotka muuttavat maailmaa

arvoisa puhemies täällä on käyty hyvää keskustelua siitä miten me suhtaudumme muihin ihmisiin ja varsinkin rasismin torjuntaan oma mielipiteeni kirkastui tässä että meidän tulisi keskustella myös siitä mitä me teemme tuolla maakunnissa kun asiasta keskustellaan hiljakkoin kävin huoltoasemalla kajaanissa jossa minut kutsuttiin tietysti pöytään kun siellä on semmoinen parlamentti ja silloin oli torniossa tämä ihmismuuri juuri muodostettu siinä piti sitten tuoda esille se että ei kannata tämäntyyppisiin asioihin mennä mukaan ja täytyy vain surra sitä että siellä käytetään suomen lippua ja ja esimerkiksi leijonavaakunaa näissä tämmöisissä mukana olen samaa mieltä kuin kaikki täällä läsnäolijat että meillä on oltava nollatoleranssi rasismin suhteen ja me olemme kaikki suomalaisia silloin kun me olemme tänne tulleet itselläni on tietysti tausta se että olen itsekin vanhempien vanhempien mukana ollut ruotsissa lapsuutta ja niin poispäin ja

ensinnä haluan todeta että olen hyvin ylpeä siitä että nasima razmyar on kansanedustaja sosialidemokraattisen kansanliikkeen riveistä oli upeaa kuulla hänen puheenvuoronsa arvoisa puhemies meillä poliitikoilla on erittäin korostettu vastuu mielipidejohtajina tästä keskustelusta rasismi ja vihapuheet on tuomittava kaikilla yhteiskunnan tasoilla kaikissa tilanteissa on pidettävä huolta siitä että rasismin ja vihapuheitten kohteeksi joutuvia ihmisiä puolustetaan edustaja juvonen nosti tärkeän asian esille kansalaisyhteiskunnan roolin välittäjänä kuuntelin joku viikko sitten yleisradion lähetystä jossa lahdessa oli järjestetty jalkapalloturnaus siellä oli yleisönä eri ikäisiä ihmisiä sekä turvapaikanhakijoista että kantasuomalaisista lahdessa oli kiva kuunnella tuon tilanteen yhteydessä niitten lasten ja nuorten puheita todettiin että täällä me yhdessä rakennamme tässä on kansalaisjärjestöillä ja kansalaisyhteiskunnalla todella iso merkitys tämän välittävän roolin ottamisessa

puhemies tosi tärkeä aloite ja todella tärkeä keskustelu itse ajattelin sitä että kun me tuomitsemme tässä salissa rasismin niin on tärkeätä että me pidämme huolta juuri siitä että se ei jää ikään kuin semmoiseksi ulkokultaiseksi toteamukseksi tai ajatukseksi että kun meillä ei nyt ole tässä yhteiskunnassa vielä sitä rasismia niin nyt kun me sanomme ei niin se ei tänne rantaudu on tärkeää että me ihan aidosti muistamme että se rasismi on osa meidän yhteiskuntaamme tänään tuolla on valtava määrä ihmisiä jotka altistuvat sille rasismille päivittäin ja se tekee heidän elämästään tällä hetkellä kamalaa tai se täyttää heidän elämänsä väkivallasta tai ikään kuin sellaisesta tunteesta että tässä yhteiskunnassa mahdollista edetä minä haluan tämän vain sanoa ääneen koska se on osa sitä tunnustamista jotta me voimme päästä ennakkoluuloista vihasta tai rasismista eroon meidän täytyy ihan aidosti tunnustaa ja nähdä näitten ihmisten kokemukset se on välttämätön asia me emme voi siinä ikään kuin ottaa sellaista oikoreittiä

puhemies täällä on tänään käytetty erittäin hyviä puheenvuoroja ja muutamia hieman ympäripyöreämpiä puheenvuoroja mutta minusta on tärkeää sanoa ja ja tunnustaa että rasismi ei ole mitenkään välttämätön ilmiö monikulttuurisessa yhteiskunnassa rasismi ei ole mikään luonnonlaki se on valinta aivan kuten edustaja razmyar aluksi totesi yksikään lapsi ei synny rasistiksi vaan rasistiksi voi myöhemmin kasvaa joten siitä voi myös kasvaa pois on myös hyvä muistaa että suomi on aina ollut monikulttuurinen maa se on tosiasia eikä valintakysymys

värderade fru talman rasismi muukalaisviha ja ääriliikkeet lähtevät kaikki ajatuksesta että on olemassa me ja sitten nuo muut ne toiset ne erilaiset ne jotka eivät kuulu tänne ne lähtevät siitä että että haluamme määritellä suomalaisuuden sen mitä on olla kuten me mahdollisimman kapeasti mutta kansalaisuus ei voi olla sitä eikä se sitä ikinä ole ollut mikään maa joka on lähtenyt tekemään kansalaisuudesta kärkihankkeen mahdollisimman kapean ja tiukan ole koskaan menestynyt suomalaisuuskin on aina ollut muiden vaikutteiden sulattamista omaksumista suomalaisuudessa on ruotsalaista venäläistä saksalaista ja paljon muuta aleksis kiven suomi oli monikulttuurinen meidän suomemmekin on monikulttuurinen ellemme hyväksy muita vaikutteita ja muita emme ikinä kehity silloin suomi taantuu siksi muukalaisviha ja rasismi kansallismieliset ääriliikkeet ovat niin vahingollisia koska ne taistelevat luontaista kehitystä vastaan kehitystä joka aina on ollut suomelle eduksi

rouva puhemies rasismi kumpuaa pelosta ja pelko aiheuttaa vihaa ja vihasta seuraavat sitten nämä ikävät väkivallanteot mitä tässä syksyn aikana meillä on suomessa nähty täällä ei saisi kuulemma käyttää ympäripyöreitä puheenvuoroja tai puhua rauhallisesti mutta haluan silti sanoa sen että kyllä kysymykset ja epäilykset pitää sallia myös maahanmuuttokeskustelussa kysymysten vaientaminen se ettei vastata kysymyksiin ei olla avoimia ei sallita avoimien ovien päiviä vastaanottokeskuksissa aiheuttaa rasismia toivon että uskalletaan vastata kysymyksiin käydä kipeääkin keskustelua sillä me saamme rasismia vähennettyä tuntuu siltä että tietynlainen riehujaporukka on nyt liikkeellä näissä tietyissä tapahtumissa minua on ainakin häirinnyt se että antirasistisissa mielenosoituksissa käydään jopa poliisin kimppuun arvoisa puhemies kolmas sektori on tehnyt loistavaa työtä niin kuin täällä on kerrottu urheilijajoukkueista meillä etelä pohjanmaalla on nuorisoseura tehnyt loistavaa työtä turvapaikanhakijoitten vastaanottamisessa ja jopa puolustusvoimat on ollut sellainen paikka missä moni maahanmuuttaja on kotoutunut suomalaiseen yhteiskuntaan kaikki pelaa kaveria ei jätetä henki

arvoisa rouva puhemies me voimme puhua maahanmuutosta me voimme puhua monista asioista kuinka saadaan ihmisiä kotoutettua ja niin edelleen mutta mutta kun puhuin ympäripyöreistä puheista niin niin yritin sanoa että tämä on asia joka joka aidosti vaikuttaa ihmisten arkeen ja meidän pitää tiedostaa tämä minä tiedän että tämä asia on monille monille todella vierasta mutta mutta kyse on ihmisten arjesta minuun otetaan yhteyttä valtavan monta kertaa viikossa

tasa arvoinen ja yhdenvertainen yhteiskunta sellainen jossa jossa emme näe näitä asioita siksi haluaisin sellaista hyvää ja ja vakavaa keskustelua enkä joka suuntaan menevää no sellaista ympäripyöreätä asiaa

rouva puhemies meillä on oikeuksia ja velvollisuuksia etuoikeuksia ei saa olla kenelläkään oikeuksiin kuuluu muun muassa fyysinen ja psyykkinen koskemattomuus velvollisuuksiin hyväksyä erilaisuutta ja erilaisia mielipiteitä kenenkään lailla suojattua oikeushyvää ei saa loukata ei missään tilanteessa eikä millään oikeudettomalla perusteella turuilla toreilla ja sosiaalisessa mediassa keskustellaan vilkkaasti rasismista ja sen vastapainoksi usein miellettävästä suvaitsevaisuudesta ihmisiä leimataan rasisteiksi ja nimitellään monin eri tavoin näin toimivat henkilöt vannovat usein suvaitsevaisuuden nimiin on valitettavaa että on henkilöitä jotka vaativat muilta suvaitsevaisuutta siis hyväksymään heidän mielipiteensä ja ajatusmallinsa mutta nämä samat henkilöt eivät suvaitse sitä että on myös toisenlaisia mielipiteitä toivon että tällaisesta ajattelusta päästäisiin eroon ja hyväksyttäisiin kiihkotta ja väkivallatta myös muunlaisia mielipiteitä kuin vain jonka itse omaa

puhemies tämä esiintyy aika usein että on kaksi ääripäätä ikään kuin on rasistit ja sitten on ihmisoikeusihmiset tai suomen perustuslakia puolustavat minä en voi ymmärtää sitä että suomen perustuslaki on mikään ääripää sehän on meidän perustamme meidän yhteiselle ihmisarvollemme ihmisoikeudet ovat myöskin meidän yhteinen perustamme mikä jokaiselle ihmiselle kuuluu ja mihin jokaisella on oikeus meillä on myös yhteisiä velvollisuuksia jotka jokaiselle kuuluvat

monesti kun puhutaan että että irtisanoutuu rasismista niin sitten ehkä vahingossa käyttääkin sellaista kieltä joka itse asiassa sitten antaa mielikuvia että jollain tavalla hyväksyy muiden ihmisten huonomman kohtelun tai sellaisen jaottelun josta edustaja adlercreutz täällä puhui eivät ne ole vastakohtia meidän kaikkien pitäisi jakaa perusoikeudet ihmisoikeudet se on se lähtökohta eikö

arvoisa rouva puhemies rasismi ei ole mielipide rasismi on rikollista rasismi on ihmisten syrjimistä ihmisten taustan takia syrjään työntämistä nyt on erinomaisen tärkeää ja ehdottoman tärkeää erottaa kaksi asiaa se että me puutumme perättömiin väitteisiin joita esitetään siinä tarkoituksessa että ihmisiä leimataan siinä tarkoituksessa että ihmisiä saadaan toisiaan vastaan ja niihin puututaan ja sanotaan että tuollainen puhe ei kelpaa se on täysin eri asia kuin se että sanotaan että ihmisillä ei saisi olla mielipiteitä tämä on tässä keskustelussa se ongelma kun heitetään perättömiä väitteitä ja sitten kun ne kumotaan ja sanotaan että tuo ei pidä paikkaansa väitetään että ei saisi keskustella

arvoisa rouva puhemies tämä keskustelu lähti liikkeelle siitä että

arvoisa puhemies hyvät ihmiset ovat täällä olleet äänessä mutta meidän on turha tuudittautua siihen että tällä keskustelulla tämä ongelma olisi jotenkin hoidettu pois päiväjärjestyksestä ilmapiiri on suomessa muuttunut hyväksyttävyyden raja on siirtynyt ja erilaisista tölväyksistä leimaamisesta ja solvaamisesta on tullut eräällä tapaa uusi normaali vesiraja on siirtynyt kauemmas tämä on huolestuttavaa ja tätä keskustelua täytyy jatkaa ja hyvien ihmisten täytyy olla äänessä täällä ja muualla yhteiskunnassa ei pidä hyväksyä rasismia ei pidä hyväksyä minkäänlaista vihan lietsomista saati väkivaltaa arvoisa puhemies kysymys on myös suomen maineesta ulkomailla suomen kansainvälisestä maineesta mutta kysymys on ilman muuta myös siitä millainen on hyvä elämä täällä suomessa meille kaikille suomessa oleville jokaisen ihmisen vastuu on nyt huolehtia siitä että me pidämme suomen avoimena kansainvälisenä ja suvaitsevaisena ja tämän keskustelun tulee jatkua

puhemies tämä ja se tämänpäiväinen kannanotto eduskuntaryhmiltä on tietysti erittäin väkevä mielenilmaisu ja siinä on raja kerrottu selkeästi edustaja razmyarin uskallan sanoa moi puhe oli koskettava siinä olivat asiat kohdallaan ja se oli kaikin tavoin koskettava ja liikuttava ministeri orpo lopetti oman myös erinomaisen puheenvuoronsa osallisuuspohdintaan minusta hän siinä kyllä osui erittäinkin oikeaan ajattelen sillä tavalla että että viha ja sen sukuinen sen sukuinen ajattelutapa ja toiminta kovin hyvin sikiä semmoisessa yhteiskunnassa jossa jokainen tuntee olevansa tasa arvoinen mahdollisuuksien osalta ja myös turvallisuuden saamisen osalta ja sitten puolestaan toisinpäin semmoinen yhteiskunta jossa on luokkayhteiskunnan piirteitä

todellakin rikoslakikin antaa turvaa rasismia ja vihapuhetta vastaan mikä on sitten vihapuhetta ja rasismia ei kai sentään tosiasioiden esiintuominen esimerkiksi jo vuosia sitten perussuomalaiset toivat esiin kotouttamispolitiikkamme ongelmat miten kävi perussuomalaiset poliitikot leimattiin rasisteiksi vain koska nostimme esiin tilastoista luettavat julkiset tosiasiat nyt kotoutuspolitiikkamme tehottomuus on yleisesti hyväksytty tosiasia ja esimerkiksi vihreät esittivät uudistuksia siihen niin että turvapaikanhakijat voisivat tehdä töitä mitä pikimmin maahan saavuttuaan itse uskon siihen että juurikin perussuomalaisella maahanmuuttopolitiikalla vähennämme rasismia
arvoisa puhemies edustaja hongisto ja muutama muukin edustaja on pohtinut tässä onko rasismilla keskustelussa jotain toista ääripäätä ja kuvitteleeko se ääripää olevansa jotenkin parempi ei ei todellakaan itse asiassa se että torjuu rasismia tarkoittaa juuri sitä että uskoo ihmisten ihmisten yhdenvertaisuuteen ja tasa arvoon ja rasisti se on se joka haluaa syrjiä muita ihmisiä asettaa itsensä muiden yläpuolelle näin ollen se on meidän kaikkien yhteinen tehtävä torjua rasismia ja sille ei ole ääripäätä sen vaihtoehto on vain se että me kaikki pidämme huolta siitä että jokaisen oikeudet suomessa siksi on tosi tärkeätä nyt tunnistaa se että iso osa ihmisten motivaatioiden kyseenalaistamisesta ja erilaisten tämmöisten väärien väitteiden esittämisestä mitä edustaja arhinmäki on tuonut esille vääristää vääristää keskustelua minä en en pidä siitä että vaikka köyhien sosiaaliturvaa tarvitsevien suomalaisten motiiveja kyseenalaistetaan kun he hakevat sosiaaliturvaa valtaosa ihmisistä tarvitsee tukea silloin kun he sitä sitä hakevat ja viranomaisten tehtävä on arvioida kuuluuko se heille eli oikeusvaltiossa viranomaiset päättävät tällaiset asiat ja meidän tehtävämme on olla keskenämme ihmisiksi ja olla leimaamatta toisiamme ja varmistaa että kaikki ovat osallisia

puhemies ihan edustaja niinistölle totean että totta kai kaikki vastustamme rasismia mutta ongelmaksi tulee juuri se että kun esimerkiksi kritisoi maahanmuuttopolitiikkaa tai siinä olevia olevia puutteita ongelmia niin sitten saa sen rasistin leiman ja tästä siinä on monta kertaa monta kertaa ollut kyse täällä on muutama edustaja

työskennellyt kaksitoista vuotta suomeen muuttaneitten maahanmuuttajien kanssa ja ihan yhtä lailla kuin suomalaiset saattavat olla rasisteja ulkomailta tulleita kohtaan nämä ulkomailta tulleet voivat myös olla rasistisia sekä meitä että toisiaan kohtaan minä olen nähnyt albaanin vihan serbiä kohtaan somaleitten ja irakilaisten keskinäiset joukkotappelut ja kuullut turkkilaisten pahoja puheita kurdeista yhtä lailla kuin suomalaiset ehkä joskus saattavat olla rasisteja ulkomaalaisia kohtaan vastaavaa tulee myöskin toiselta puolelta niin että tämä rasismi minkä me kaikki tuomitsemme

yhtä mieltä täällä että rasismi pitää tuomita mutta me taidamme olla aika eri mieltä siitä mitä rasismi on minusta rasismi on sitä että

ihmisryhmän tai sen jäsenen ihmisarvoa alennetaan ja rasismiin kuuluu osana se että omaa ryhmää pidetään parempana kuin sitä toista ryhmää ja tämä on se rakenteellinen ajatus rasismin takana me suomessa puhumme herkästi stereotypioilla se on yksinkertaista se on joskus jopa vitsikästä tai ainakin muka vitsikästä se taipuu hyvin tviitteihin se taipuu hyvin someen ja nopeisiin sloganeihin mutta se ei kerro ihmisistä totuutta sekä hyvän ihmisen että sen pahoin käyttäytyvän ihmisen takana ei ole etninen ryhmä ei kansalaisuus ei uskonto vaan siellä takana on yksilö jos me emme tätä eroa kykene ymmärtämään niin silloin me emme kykene ymmärtämään mikä on rasismin ydin uskon että meidän pitää mennä eteenpäin tässä keskustelussa että me ymmärtäisimme ja olisimme samaa mieltä siitä mitä se rasismi on mutta on myös rakenteellista rasismia ja sitä meillä on euroopassa ja se kohdistuu erityisesti romaniyhteisöihin ja kun tiedän että meidän ministeri orpo on hyvä ihminen

puhemies kiitän erinomaisista puheista joita edustaja razmyar ja ministeri lindström pitivät tässä aikaisemmin tarinoiden kautta hyvin koskettavalla tavalla ainakin itse uskon että tällainen tuo meitä lähemmäksi toisiamme kiitän myös ministeri orpoa maahanmuuttopoliittisista linjauksista ja ja tästä puheesta jossa hän korosti myös sitä puolta että maahanmuuttopolitiikan ongelmista ja tästä nykyisestä tilanteesta puhuminen ja sen ongelmakohtien esiin tuominen ei ole rasismia valitettavasti leimakirveet välillä siinäkin asiassa ovat hieman liian löyhässä epäkohdista on myös uskallettava puhua oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen mukaan jonkin maahanmuuttotaustaisen väestön raiskaustilastot ovat kahdeksan kertaiset kantaväestöön verrattuna meidän on puututtava erittäin tiukasti häiriökäyttäytymiseen nollatoleranssi minun mielestäni näissä asioissa koskee kantaväestöä se koskee maahanmuuttajia ja avoin keskustelu on se toinen keino jolla tilanteeseen voidaan puuttua
arvoisa rouva puhemies käytännön esimerkit poistavat ennakkoluuloja jotka ovat tietty polku myös rasismille kun kupsin pelissä oli irakilaiskatsomo huutamassa banzaita niin olihan se aika sykähdyttävä kokemus muutoin hiljaisen katsomon katsomon läsnä ollessa vain esimerkkinä pienenä sellaisena siitä mitä kanssakäyminen voi olla suomalaiset mansikat eivät olisi enää vuoden kaksituhatta jälkeen tulleet poimituiksi ilman ulkomaalaista työvoimaa nyt meillä on maassa erittäin paljon väkeä jolleka löytyy muutakin ja monenlaista työtä kotikaupungissani kuopiossa elää liki sata eri kansalaisuutta puhutaan liki yhtä montaa eri kieltä savon murteen lisäksi kaiken kaikkiaan olen kyllä ylpeä siitä että olemme voineet tehdä niin kuopiossa suonenjoella kuin siilinjärvellä tarinan sairaalan yksikön kohdalla ratkaisuja jotka turvaavat noin tuhannelle lapselle nuorelle ja pakolaiselle paikan

rouva puhemies kaikkein rasistisimmat puheenvuorot alkavat yleensä sanoilla en ole rasisti mutta mielestäni tämä kertoo paljon siitä ilmapiiristä jossa me parhaillaan elämme rasismi on vahva sana eikä miltei kukaan halua vapaaehtoisesti ilmoittautua rasistiksi sananvapauden rajoja hämmennetään tehokkaasti ja eri käsitteillä pelataan varsinkin sosiaalisessa mediassa varsin laajasti ja sitä tekee myös valitettavasti osa päättäjistä keskustelussa erottuvat melko selkeästi ne jotka haluavat etsiä ratkaisuja ja ne jotka haluavat lietsoa pelkoa ja ennakkoluuloja koen itse että meillä suomessa on paljon opeteltavaa miten puhua maahanmuutosta maahanmuutto haastaa suomalaisen yhteiskunnan ja ratkaisut näihin haasteisiin löytyvät vain yhteisen pohdinnan kautta eivät ääripäiden kärjistyksillä eivät vihapuheella mutta eivät myöskään syyttelyllä lopuksi haluan todeta kun puhutaan ihmisten hädästä avuntarpeesta ja ihmisarvosta että pitää muistaa että kyse on aina yksilöstä ja ainutkertaisesta elämästä

arvoisa rouva puhemies ennaltaehkäisy on lähes joka asiassa äärimmäisen tärkeää olipa sitten kysymys sairaudesta rikollisuudesta tai rasismista me tiedämme että tekeminen määrittelee hyvin pitkälle ihmisen hyvinvoinnin ja toisaalta pitkäaikainen toimettomuus on hyvin tuhoavaa se turhauttaa ja se voi myös viedä ihmiseltä itsetunnon näin kysynkin ministereiltä monet suomalaiset kyselevät sitä tänä päivänä minkälainen lainsäädäntö meillä sen suhteen kuinka nopeasti me saamme suomeen eri kulttuureista tulevat ihmiset työhön olipa se työ mitä tahansa vaikka vain väliaikaiseen koska se jos mikä on se kaikkein paras tae sille että kantaväestö hyväksyy nämä muista kulttuureista tulevat

arvoisa rouva puhemies ensinnäkin iso lämmin kiitos tästä tärkeästä ajankohtaiskeskustelusta mielestäni tämä keskustelu kaiken kaikkiaan on ollut erittäin hyvää ja perusteltua ja on osoittautunut todella aiheelliseksi rasismi ja kaikkinainen vihapuhe ovat todellakin täysin jyrkästi tuomittavia tässä asiassa meillä on oltava aito nollatoleranssi myös käytännössä ei vain puheissa miten sitten tästä eteenpäin koska suomessa kuitenkin on todellakin rasismia ja vihapuhetta mielestäni jatkossa on todella tärkeää miten sitten käytännössä toimimme ja miten viemme tätä yhteistä rasismin vastaista sanomaamme kotiseuduillemme sinne ihmisten pariin kun keskustelemme heidän kanssaan

arvoisa puhemies minäkin haluan liittyä näiden joukkoon jotka ovat esittäneet kiitokset tästä keskustelusta ja sen alustamisesta edustaja razmyarin puheenvuoro oli todella koskettava ja ja täytyy sanoa että ensimmäistä kertaa eduskunnassa tuli tippa silmään se se oli hyvin avaava ja syvälle ihmiseen ulottuva puheenvuoro kiitokset myös ministeri orpolle joka on hoitanut vaikeaa tehtävää taitavalla vastuullisella ja maltillisella tavalla on puhuttu siitä onko tämä keskustelu nyt sitten hyvä vai paha haluan kuitenkin lähteä siitä että tämä on hyvä ja että täällä on ollut hyvä henki ja ja yhteinen sitoumus puuttua näihin äärimmäisyystekoihin olla hyväksymättä niitä ja olla valmis omalla toiminnallaan näyttämään esimerkkiä otan tämän keskustelun hyvänä asiana ja annetut lupaukset aitoina sitoumuksina

rouva puhemies on selvää että vihapuhetta ei pidä hyväksyä ja uskon että suomalaiset kykenevät vieraanvaraisuuteen ja ystävällisyyteen ja pääosin suomalaiset ovatkin vieraanvaraisia ja ystävällisiä tästä voi helposti tulla sellainen kuva että suomi on täynnä rasisteja kun tässä aletaan keskustella mutta tämä on kuitenkin yksi ääri ilmiö johon kykenee vain hyvin pieni joukko ihmisiä ja sen takia meidän täytyy ymmärtää se että suomalaiset ovat pohjimmiltaan vieraanvaraista porukkaa samaan aikaan kun on tärkeää tuomita vihapuhe on myös yhtä tärkeää hyväksyä eri mieltä oleminen se tarkoittaa silloin myös sananvapautta ja sitä että hyväksytään mielipiteet vaikka ne ne eivät olisi samoja kuin omat ja siinä mielessä meidän täytyy olla kieli keskellä suuta kun me tuomitsemme rasismin ettemme me tuomitse ihmistä joka huolestuneena vuodattaa sitä omaa pahaa oloaan tai sitä mielipidettään vaan sillekin on tilaisuus ja tila tässä yhteiskunnassa uskon että suomessa kyetään keskustelemaan näistä vaikeista asioista kunhan siihen annetaan mahdollisuus kaikille ja ei lähdetä lyömään puolin sun toisin liian nopeasti

arvoisa rouva puhemies minäkin kiitän edustaja razmyaria erittäin tärkeästä ajankohtaisesta keskusteluteemasta ja koskettavasta puheesta kuin myös ministeri orpoa hyvästä otteesta asiassa moni edustaja on käyttänyt hyvän kansalaisyhteiskuntaa kuvaavan puheenvuoron kuten edustaja juvonen toi esiin harrastusten ja jalkapallon voiman ja myös pääministeri sipilä puhui vapaaehtoistyön eri muodoista minusta on tärkeää että me tunnistamme sen että kansalaisjärjestöt kolmas sektori jotka tekevät tätä arvokasta työtä tarvitsevat myös tukea siihen kuten kotouttamismäärärahoja nyt jos mietitään esimerkiksi raha automaattiyhdistyksen kotouttamismäärärahoja niin hallitus voisi ajatella niin että että kyseessä on

kun keskustellaan tämäntyyppisestä aiheesta niin pienetkin sävyerot ovat merkitseviä suvaitsevaisuus jota monet olemme täällä puolustaneet suvaitsevaisuus ei kuitenkaan riitä tarvitaan enemmän suvaitsevaisuus on jotakin sellaista että hyväksymme erilaisuuden kun suvaitsemme jotakin katsomme vähän niin kuin yläviistosta alaspäin minä suvaitsen sinua vaikka olet tuollainen minä hyväksyn sinut vaikka olet erilainen me tarvitsemme avoimempaa asennetta ja politiikkaa puhuisin mieluummin kulttuurisesta avoimuudesta avoimuudesta kohdata erilaisia kulttuureita silloin on on kysymys siitä että me iloitsemme erilaisuudesta kun edustaja eerola eerola täällä esitteli erilaisia maita ja tilanteita joissa rasismi on vahvempaa ja toisissa vähän heikompaa niin mainitsitte että pohjois amerikassa se kulttuurinen assimilaatio on mennyt eri kulttuurien välillä hyvin ja siellä rasismia on vähemmän epäilen tuota tilannetta ymmärtäisin niin että yhdysvalloissa pikemminkin erilaisille kulttuureille on annettu hyvin paljon tilaa siellä on totuttu erilaisiin kulttuureihin ja kohdataan niitä ja rasismia on vastaavasti

sanoi muun muassa että ilmapiiri suomessa on muuttunut olen hänen kanssaan täysin samaa mieltä ja varmaan tekin olette yksi asia mistä me emme ole keskustelleet miksi se on muuttunut miksi esimerkiksi nettikeskustelut suomessa ovat ovat karanneet ihan ihan käsistä se miksi sallitaan nimettömiä kommentteja on perusteltu usein sillä että muuten ei synny keskustelua lehtien nettipalstoilla ja että jos vaaditaan allekirjoituksia näihin keskusteluihin niin rajataan sananvapautta olemmeko me valmiit jatkamaan näin että hyväksymme sellaista käytäntöä missä solvataan toisia ihmisryhmiä syrjitään ihmisiä ja missä lietsotaan rasismia minun mielestäni tämä on huono käytäntö ja meillä on oikeus puuttua siihen haluaisinkin kysyä ministeri orpolta eikö

äärimmäisen tärkeä keskustelu ja tässä tulee hyvinkin esille se että hyvin paljon puhutaan oikeastaan nyt myös meidän omista asenteistamme meidän ennakkoluuloistamme puhutaan peloista ja puhutaan myös siitä että pitää saada puhua siitä että pelottaa ja että kansalaisia pelottaa totta kai siitä pitää saada puhua mutta sitten pitää myös arvioida mitä me pelkäämme ja kuka pelkää enemmän se joka tulee välimeren yli eikä tiedä pääseekö hän perille koskaan saako hän koskaan nähdä perhettään minkälainen se kohtelu tulee olemaan siinä maassa mihin ja niin edelleen mistä tulee se pelko ja mitä me voisimme kansanedustajina tehdä jotta me lievennämme tätä pelon tunnetta ja jotta me otamme näitä ihmisiä vastaan niin että he tuntevat että ovat samanarvoisia että saavat hyvän kohtelun ja että saavat myös oikeudenmukaisen käsittelyn näille turvapaikkahakemuksilleen tässä minun mielestäni meillä kaikilla on vielä tekemistä meidänkin pitää miettiä millä tavalla me ilmaisemme itseämme niin keskusteluissa kuin kirjoitetussa tekstissä kuin silloin kun olemme väittelemässä asioista koska aina puhutaan ihmisistä
arvoisa

minusta meillä on kaksisataa hyvää ihmistä täällä salissa kyllähän tämän porukan tärkein tehtävä on sen varmistaminen että kaikkien suomessa olevien ihmisten turvallisuus ja yleinen järjestys ja vakaus säilyvät on kysymys ylilyönneistä mihinkä suuntaan tahansa minä en hyväksy väkivaltaa enkä usko että kukaan tässä salissa hyväksyy väkivaltaa mitään puolueryhmää tai uskonnollista ryhmää kohtaan ei mitään vihantekoja vihreitä kohtaan ei vihantekoja perussuomalaisia kohtaan

puhemies suomalainen maahanmuuttopoliittinen keskustelu palauttaa usein mieleeni juhani ahon teoksen tuomio joka kuvaa hyvin sitä miten stereotypiat voimakkaat korostukset ja virheelliset päätelmät toisen leirin toimimista kohtaan ajavat niitä motiiveja joiden pohjalta toimitaan ja usein tämä johtaa siihen että tunne syrjäyttää monessa kohdin rationaalisen ajattelun ja hetkellisten tilanteiden merkitys korostuu jos tahdomme oikeasti oppia historiasta ja lopettaa vihapuheiden ketjun meidän on aidosti kuunneltava ja kohdattava toisiamme edustaja hakkaraisen kanssa olemme tehneet tämän muun muassa viitasaaren kuntosalilla
vielä edustajat arhinmäki ja salonen ja sitten ministereiden puheenvuoroihin
arvoisa rouva puhemies täällä on joissain puheenvuoroissa noussut esille että maahanmuuton ongelmista ei saisi puhua että se leimataan rasismiksi se on minusta kummallista ajattelua koska esimerkiksi vasemmisto on paljon nostanut esille niitä ongelmia mitä liittyy maahanmuuttoon ja kotouttamiseen liian pitkään joutuu odottamaan

arvoisa rouva puhemies oleellista on se onko näistä keskustelemisen tarkoitus ratkaista ongelmat huolehtia siitä että ihmiset kotoutuvat tähän yhteiskuntaan vai nostetaanko nämä ongelmat esille tarkoituksena ajaa ihmiset pois täältä ja ajaa ihmisiä toisia ihmisiä vastaan se on se suuri ero kun puhutaan maahanmuuttoon liittyvistä ongelmista

arvoisa puhemies moni kansanedustaja kertoo huomanneensa että suomi on henkisesti palaamassa takaisin mustavalkoiseen aikakauteen minusta tuntuu että olemme matkalla yhteiskuntaan jossa sinut määritellään jonkinlaiseksi asemasi uskontosi syntyperäsi ihonvärisi tai arvomaailmasi vuoksi tällaisessa mustavalkoisen totuuden maassa elää vain oikea tai vääräuskoisia oma totuus on niin vahvaa ja tunneperäistä että itselle vihollisia vihollisia vihataan vihapuhein ja jopa teoin löydämme vihollisleirien ansiosta asiasta kuin nopeasti syypäät muista kuin itsestämme se edesauttaa henkistä taantumaamme ei ole olemassa hyväksyttävää tai ymmärrettävää rasismia on olemassa vain tuomittavaa rasismia kyse on oikeasta ja väärästä erityisen tärkeää on että eduskunta tekee tekoja kitkeäkseen rasismin suomesta
ensin ministeri lindström kolme minuuttia
arvoisa rouva puhemies edustaja rossi kyseli oikeuskäytäntöjen nopeuttamisen perään ja kyllä oikeusministeriössä tätä asiaa selvitetään ensimmäisiä toimenpiteitä on jo käytössä eli siis kolmen tuomarin mallista kahden tuomarin malliin mutta se iso iso kysymys tulee tästä valitusprosessista ja se on se selvitettävä asia se ei ole mikään yksinkertainen juttu kuinka me saamme sitä nopeammaksi totta kai sinne täytyy voida resursoida lisää mutta mutta toisaalta tässä on syytä priorisoida jotkut asiat ehkä saattavat jäädä käsittelemättä näitten asioitten takia jotta me saamme tämän toiminnan nopeammaksi näitä näitä asioita selvitetään edustaja eestilä ja edustaja kurvinen nostivat tämän työllistymisen minua on syytetty tai kehuttu ihan miten haluaa nähdä vaikka minkälaisesta milloin olen ekn juoksupoika milloin olen mikäkin sosiaalisessa mediassa en ottanut sitä vihapuheena älkää ymmärtäkö väärin minua syytettiin astrid thorsiksi ja se johtui siitä että puhun puhun niin paljon sen puolesta että työllistyminen on parasta kotouttamista minä en kyllä ymmärrä mikä siinä on niin pahaa että me saamme nämä ihmiset töihin täällä moni kysyi juuri nimenomaan sen perään voisiko näitä ihmisiä työllistää nopeammin minun mielestäni kyllä mutta siinä on tietenkin keskustelua myös sitten smn kanssa mitä tämän asian kanssa tehdään mutta sinä aikana kun nämä ihmiset odottavat sitä sitä lupaa onhan se nyt paljon järkevämpää että he tekisivät jotain hyödyllistä työtä hyödyllistä työtä kuin potkisivat jalkapalloa vaikka jalkapallo on erittäin hieno hieno laji edustaja östman kyseli pitääkö tätä nimetöntä uhkailua vihapuhetta sietää ei pidä sietää olen itse monta kertaa miettinyt tätä samaa ongelmaa miksi miksi annetaan ihmisille niin kuin lupa nimimerkin takaa haukkua aivan aivan surutta toista eivät pelkästään tässä tapauksessa ole rasistisia ne ovat ne ovat muitakin mutta ne kohdistuvat meihin poliitikkoihin no meidän pitää sietää kaikkea mutta ei tätä tässä suhteessa on hienoa huomata että meillä päin paikalliset lehdet ovat tiukentaneet moderointiaan eli he puuttuvat tähän tämä on mielestäni hyvä mutta se ei riitä siinä mielessä otan kyllä vakavaan pohdintaan pitäisikö tälle asialle oikeasti tehdä jotakin koska kyllä pitää olla pokkaa sanoa omalla naamallaan ja nimellään jos on jotain mieltä ministeri

varsinainen aihe ollutkaan mutta tämä mitä mitä on tapahtunut euroopassa ja suomessa kesästä lähtien niin sehän on muuttanut koko meidän ajattelumme toki on ollut niitä jotka ovat puhuneet että pakolaismäärät maailmassa ovat suuria ja suomikin voi euroopan osana joutua suurenkin muuttoliikkeen kohteeksi mutta siitä mitä kesällä sitten edessä oli harva tässä salissa vielä puhui keväällä mutta se on pistänyt meidät miettimään kaiken uusiksi niin turvapaikanhakijoiden vastaanoton kuin kaikki siihen liittyvät prosessit me joudumme miettimään isosti ministeri lindströmin johdolla työ ja elinkeinoministeriössä kotouttamiseen liittyviä kysymyksiä vastaanottokeskusten perustamisia palautuspolitiikkaa yhteistä eurooppalaista maahanmuuttopolitiikkaa kaikki pitää miettiä uudella tavalla me olemme täysin uuden tilanteen edessä ja tämä haastaa suomalaista yhteiskuntaa myöskin sitä ilmapiiriä

me kaikki välitämme tätä viestiä suomalaisille annamme heille oikeaa tietoa asioista ennakkoluulo on nimenomaan luulo ei tieto oikean tiedon välittäminen tämän keskustelun hengen välittäminen tavallisille suomalaisille jotka pohtivat mitä maailmassa tapahtuu mitä tästä seuraa he janoavat oikeaa tietoa olen nähnyt sen sadoissa kohtaamisissa tämän työtehtävän aikana ja yksikään keskustelu ei ole mennyt hukkaan väitän että yksikään keskustelu ei ole lisännyt ennakkoluuloja vaan vaan on luonut rakentavampaa ilmapiiriä toivon että tätä työtä teemme kaikki tämä keskustelu antaisi erinomaisen pohjan kiitos

arvoisa rouva puhemies kiitos kovasti tästä ja kiitos vielä kerran ministerille erinomaisesta puheenvuorosta on hienoa että tämä on käyty täällä tänään toinen vaihtoehto olisi ollut se että tätä keskustelua ei olisi lainkaan käyty uskon että se tuli tarpeeseen täällä on käytetty oikein hyviä puheenvuoroja mutta toki tätä keskustelua pitää jatkaa ja ja tämä on oikeastaan vain aloitus siihen mihin suuntaan meidän meidän pitää mennä on totta että rasismin tunnistaminen ja tunnustaminen on valtavan tärkeätä täällä puhuttiin paljon arjesta ihmiset jotka katsovat täällä tätäkin parhaillaan miettivät että millä tavalla minä voin puuttua omassa arjessani se on toki ilman muuta tärkeätä mutta nämä ihmiset tarvitsevat hyvät edustajat myös esimerkkiä meiltä päättäjillä on suuri vastuu siinä minkälaista esimerkkiä me ja minkälaista keskustelua me suomme mielipide ja mielipiteenvapaus ovat hieno asia se on itse asiassa niitä hienoimpia suomalaisia arvoja mitä itse tunnen ja tunnistan mutta rasismi ei ole mielipidekysymys ja toivon että tästä keskustelusta pääsemme pikkuhiljaa yli tämä keskustelu tuli tarpeeseen mutta vieläkin tärkeämpää on jatkaa keskustelua kiitos kovasti

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään liikenne ja viestintävaliokuntaan asia pantiin pöydälle kuudes kymmenettä kaksituhattaviisitoista pidetyssä täysistunnossa

arvoisa puhemies keskustelu yleisradio oyn asemasta rahoituksesta on ollut hyvin vilkasta yleisradion indeksi on jäädytetty myös tälle vuodelle ja indeksijäädytystä ehdotetaan nyt jatkettavaksi ensi vuodelle ehdotettu jäädytys merkitsee että yleisradion rahoitus ei lisäänny ensi vuonna vaan määräraha säilyy vuoden kaksituhattaviisitoista tasolla valtiovarainministeriön valmistelemalla hallituksen esityksellä yle verolain muuttamisesta ei ole suoraa vaikutusta yleisradion rahoitusasemaan koska verokertymällä ja ylen määrärahan suuruudella ei ole välitöntä yhteyttä toisiinsa ehdotettu indeksijäädytys osaltaan kuitenkin mahdollistaa sen että yle verolain muutos voidaan tehdä

koskevista asioista on perinteisesti jo neljäkymmentä luvulta asti päätetty parlamentaarisessa yhteistyössä eikä hallituksen tarkoituksena ole muuttaa tätä asiantilaa linjanmuutosta eli periaatteellista muutosta koskevaan päätöksentekoon ei ole tahtoa tehdä yleisradiolle maksettavan korvauksen päättää jatkossakin eduskunta yhtiön ohjaus ja valvonta säilyy edelleen eduskunnan valitsemalla hallintoneuvostolla ja jatkossakin yleisradiota koskevat linjaukset tehdään parlamentaarisesti ehdotettu hallituksen esitys koskee ainoastaan vuoden kaksituhattakuusitoista indeksitarkistuksen indeksitarkistuksen jäädyttämistä hallitusohjelmassa on mainittu yleisradion parlamentaarisen työryhmän perustamisesta ryhmän työ on ollut tarkoitus aloittaa vuodenvaihteessa mutta meillä on tahtoa ja halua saada yleisradiosta keskustelu välittömästi liikkeelle parlamentaarisessa järjestyksessä ja siitä näkökulmasta olemme valmiita asettamaan ryhmän vielä tämän viikon aikana jotta se voisi järjestäytyä ensi viikolla hallituspuolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajat ovat tehneet harkitun esityksen siitä että valmisteleva ministeri ja parlamentaarisen ryhmän puheenjohtaja eivät tulisi samasta puolueesta tästä näkökulmasta katsottuna tulen ehdottamaan että parlamentaarisen ryhmän puheenjohtajuus on kokoomuksella

puheenvuoroissa on myöskin noussut esille yleisradio oyn määrärahan kuuluminen valtiontalouden kehyksiin korostaisin tässä yhteydessä sitä että yleisradio oytä koskevat linjaukset tehdään parlamentaarisesti eikä määrärahan kuulumisella kehyksiin voida muuttaa esimerkiksi yhtiön rahoituksen tasoa yhtiön rahoitukseen puuttuminen edellyttää aina eduskunnan päätöstä sillä yleisradion rahoituksesta säädetään lailla lopuksi haluan vielä todeta että on tärkeää että myös yleisradio omalta osaltaan osallistuu säästötalkoisiin valtion taloudellisen tilanteen ohella erityisesti myös siksi että samaan aikaan kaupallinen media on suuressa murroksessa säästöihin osallistuminen ei tarkoita sitä että yleisradion merkitystä kansanvallan peruspilarina olisi syytä vähätellä päinvastoin ylellä on vahva rooli erityisesti kotimaisessa sisällöntuotannossa ja kaikessa yhtäläisessä tarjonnassa asuin ja tulotasosta riippumatta yle on riippumaton toimija joka on suoraan eduskunnan valvonnassa ja tätä periaatetta haluamme kunnioittaa ja noudattaa

arvoisa puhemies

sananvapauden kentässä yleisradio on radion television ja netin kautta käytännössä jokaisen suomalaisen ulottuvilla jos ei päivittäin niin viikoittain on erittäin merkittävää että tämä tapahtuu vapaana ylimääräisestä poliittisesta ohjauksesta ja se on tärkeä tekijä suomalaisten sananvapauden toteutumisessa ja myös suomalaisen kulttuurin esille tuomisessa merkitystä on silläkin että kansallinen yleisradioyhtiö voi tehdä ohjelmatuotantoa joka ei ole aina sidottu siihen että sen täytyy olla kaupallisesti myytävissä erityinen merkitys tällä on tietysti monien vähemmistöjen kannalta puhun nyt vaikkapa suomenruotsalaisesta kulttuurista ja sen kulttuurin ja myös suomenruotsalaisen mielipiteen esille tuomisesta sama koskee muitakin merkittäviä vähemmistöjä pitkä perinne on ollut luvulta vuodesta neljäkymmentäseitsemän lex jahvetista lähtien että yleisradio on eduskunnan valvonnassa ja että hallitukset eivät ryhdy säätelemään yleisradion toimintaa eivät myöskään sen taloutta tähän vuoden neljäkymmentäseitsemän ratkaisuun aikoinaan johti se ikävä tosiasia että sodan jälkeen yleisradiosta tehtiin yksipuolinen äänitorvi ja sen politiikkaa ryhtyivät hallituksessa olevat näkökohdat säätelemään liiaksi sen jälkeen on ollut merkittävä ja tärkeä ja ainut mahdollinen linja että kansallinen yleisradioyhtiö ja sen toimintamahdollisuudet sekä lainsäädäntö järjestetään niin että koko eduskunta on mukana ilman hallitus oppositio rajaa tältä kannalta on valitettavaa että tämä hallitus on sekä hallitusohjelman yhteydessä myöhemmin selvinneenä tehtyjen ratkaisujen pohjalta että budjettiriihen yhteydessä ryhtynyt tekemään yksipuolisia muutoksia joista ei ole eduskuntaryhmille edes kerrottu puhumattakaan että niistä olisi järjestetty normaali keskustelu ja pyrkimys yhteisen mielipiteen muodostukseen toteutuneena tämä tietenkin ryhtyy vaarantamaan yleisradion riippumattomuutta ja uskoa tähän riippumattomuuteen asiaa

ei paranna se että samaan aikaan kun yleisradion rahoitusedellytyksiä heikennetään pääministeri pyytää yleisradiolta tilaa suoralle lähetykselle esitelläkseen mielipiteitään asiassa joka on suuresti kiistanalainen sekä täällä eduskunnassa että työmarkkinoilla tämä on juuri esimerkki siitä kehityksestä jota kansallisessa yleisradioyhtiössä ja maan hallituksessa ei pitäisi nähdä me tiedämme että on maita joissa yleisradioyhtiöitä resursseja käytetään häikäilemättä hallituksen toiminnan edistämiseen siihen kulttuuriin meillä ei pitäisi mennä en halua uskoa että tämä on myöskään nykyisen hallituksen toiminnan lähtökohtana emmekä ole sellaisessa tilanteessa mutta on aiheellista sanoa että jos tällä kohdin raja ei tule selväksi ja kaikki eivät sitoudu yleisradiolainsäädännön ja rahoituksen yhteiseen käsittelyyn niin sitten olemme huonolla tiellä nyt on sitten tullut lisää tietoa on päätetty niin kuin ministeri edellä kertoi että yleisradion rahoitus siirretään kehykseen tätä päätöstä ei myöskään voi hyväksyä on aihetta muistuttaa juuri kun yleisradiolaki uusittiin tuoreeltaan linjattiin että yleisradion menoja ei siirretä valtion kehykseen ja sitä kautta tosiasiallisesti osaksi valtiontaloutta ja samaan keskusteluun muiden valtion menojen kanssa

on tehty erillinen lainsäädäntö juuri siksi että yleisradion rahoitus on turvattu eikä riipu kulloisenkin hallituksen mielihaluista tai siitä mielipahasta jota mahdollisesti uutisointi on aiheuttanut puolustan yleisradion asemaa olosuhteissa joissa säännöllisin välein itsellekin tulee semmoinen tunne että miksi noin ja ei kai ja nyt tulee kohtuutonta kritiikkiä mutta senkin jälkeen meillä täytyy olla kykyä kritiikin sietämiseen myös silloin kun se tulee kansallisesta yleisradioyhtiöstä pidän myönteisenä sitä että ministeri kertoi hallituksen olevan valmis varhentamaan parlamentaarista työtä yleisradion aseman ja lainsäädännön rahoituksen osalta se on hyvä merkki ja toivon että tästä voisi tulla uusi startti yleisradion asioiden hoidolle niin että päätökset tehdään vanhan perinteen mukaisesti että yleisradio on eduskunnan valvoma laitos ja päätökset tehdään eduskunnassa ilman hallitus oppositio asemaa tämän ehto on kuitenkin se että tässä työryhmässä voivat kaikki asiat olla tyhjältä pöydältä päätettävissä eikä niin että kerrottaisiin etukäteen mitä hallitus on päättänyt ja sitten vaadittaisiin niitä jotka tulevat myöhemmin pöytään vain hyväksymään tätä linjaa uskon että jos historia katsotaan lävitse yleisradion kaikki vaiheet niin lähes kaikki tai kaikki päätyvät siihen että tämä menettely jossa yleisradio on eduskunnan valvonnassa on se oikea menettely ja että palataan takaisin kulttuuriin jossa hallitus ei tee yksipuolisia päätöksiä yleisradion asioista vaan ne ratkaisut tehdään tässä salissa niin että suomen kansa voi luottaa siihen että yleisradiolla on vapaat toimintaedellytykset tehdä riippumatonta ja kriittistä journalismia aina kulloisiakin valtaa pitäviä kohtaan ovat ne valtaa pitävät sitten hallituksessa eduskunnassa liike elämässä tai muualla

kuten täällä on sanottu ilman muuta yle yle on eduskunnan radio ja on hyvin tärkeää että pidetään kiinni siitä riippumattomuudesta ja on myös hyvä että tämän parlamentaarisen työryhmän työ käynnistyy mahdollisimman nopeasti uskon ja toivon että kaikki puolueet lähtevät tosissaan siihen työhön mukaan ehkä nyt kuitenkin sen verran edelliseen puheenvuoroon liittyen että ei tässä nyt kuitenkaan ihan tavatonta ole tapahtunut vaikka ehkä prosessissa olisi paljon parannettavaa ollutkin kysehän on nyt siitä että vuodeksi ollaan jäädyttämässä ylen indeksiä vastaava ratkaisu tehtiin yhteisesti aikaisemminkin eli kyse ei ole kauhean ihmeellisestä asiasta mitä taas tulee näihin kehyksiin siinä ymmärtääkseni kyse on siitä

jotka eivät ole suhdanneluontoisia pitäisi lähtökohtaisesti olla kehyksissä mutta se ei silti tarkoita sitä että tämä muuttaa ylen toimintaedellytyksiä niin että yle ei voisi toimia riippumattomasti ja kaikkia tahoja kunnioittaen

arvoisa herra puhemies on täysin itsestäänselvää että yleisradio on ja sen tulee jatkossakin olla nimenomaan eduskunnan valvonnan oleva radio se on täysin itsestäänselvä asia ja näin tulee jatkossakin olla kyllähän tämä

että indeksitarkistus jätetään tekemättä nyt toista vuotta peräkkäin tarkoittaa ylellekin nyt lähes kymmenen miljoonan euron euron sopeutusta toimintaan ja vaikka yle on iso organisaatio kyllä sielläkin täytyy tehdä tehdä toimenpiteitä ja ja tuo sopeutus vaatii tarkkaa tarkkaa työtä on hyvä että parlamentaarista työryhmää on nyt aikaistettu niin kuin ministeri täällä sanoi ja se pohtii ylen tehtävät ja aseman ja rahoituksen parlamentaarisesti ja työ tehdään varmasti kunnolla tuosta aikataulusta kysyisin koska on odotettavissa että parlamentaarinen työryhmä saisi sitten työnsä päätökseen

ministeri berneriltä että hänellä ja hallituksella on nyt aikomus aikaistaa sen parlamentaarisen työryhmän alkuun pääsyä mutta sitten hieman huolella kuuntelin edustaja satosen puheenvuoroa

pitääkö yleisradion rahoituksen olla kehyksissä vai eikö on juuri sellainen kysymys mistä pitää tässä parlamentaarisessa ryhmässä päättää koska on tärkeätä että yleisradio pysyy eduskunnan yleisradiona kun kehyksissä ei ole myöskään makeraa eikä myöskään ara niin hyvin ihmeelliseltä se vaikuttaa että hallitus on tähän mennessä toiminut niin että yle nyt ykskaks on laitettu kehyksiin toivon että tästä nyt päästään yhteisymmärrykseen että se keskustelu nimenomaan käydään tässä parlamentaarisessa työryhmässä ja että eduskunta yhdessä kaikki eduskuntapuolueet yhdessä päättävät

omalta osaltani myös hieman huolestuin tästä edustaja satosen puheenvuorosta siitä näkökulmasta että ikään kuin vähättelitte ensinnäkin sitä että hallitus on poikennut parlamentaarisesta linjasta päättäessään yksipuolisesti ilman koko eduskuntaa ja oppositiota tulevasta indeksijäädytyksestä ja pahinta tässä oli se että nimenomaisesti sanoitte ikään kuin puolustelevaan sävyyn jotakin tästä kehysmenettelystä toistan sen minkä edustaja heinäluoma erinomaisessa hyvässä näkemyksellisessä puheenvuorossaan tuossa juuri sanoi nimenomaisesti on hyvin tärkeää että ylen asema säilyy riippumattomana ja meille eivät käy sellaiset lähtökohta asetelmat parlamentaariseen työryhmään että pöytä ei olisi tyhjä ja ettemmekö lähtisi yhdessä keskustelemaan parlamentaarisesti näistä asioista tässä on todella isoja asioita käsillä ja siksi arvoisa puhemies minä nyt tosiaan toivon että tämän kompuroinnin jälkeen pystytään lähtemään tyhjältä pöydältä ja nimenomaisesti kunnioitetaan parlamentaarisen menettelyn periaatetta arvoisa puhemies

ehkä vastauksena siihen mitä henriksson ja viitanen täällä täällä sanoivat minusta on itsestäni ihan päivänselvä asia että että tämä parlamentaarinen työryhmä pohtii myös tätä kehyksiin liittyvää kysymystä sanoin vain omana mielipiteenäni sen että lähtökohtaisesti se voi varmaan tarkoittaa tarkoittaa myös niitä mitä edustaja henriksson mainitsi

pitäisi olla kehyksissä koska ymmärtääkseni tämä on koko kehysmenettelyn idea että että sen ulkopuolella ovat ainoastaan sellaiset menot esimerkiksi työttömyysturvan kaltaiset menot joita ei voida ennustaa ja joihin täytyy täytyy lisää rahaa laittaa jos ne kasvavat eli tämä perusidea lähti ikään kuin omassa ajattelussani siitä mutta totta kai tämä parlamentaarinen työryhmä pohtii tätä asiaa pohtii pohtii rahoitusta pohtii

arvoisa puhemies ensinnäkin täytyy tunnustaa tässä salissa se että se että yleisradio on koko eduskunnan radio ja eduskunnan alla ei ole itsestäänselvyys siihen liittyy todella se mikä on se prosessi millä näitä asioita käsitellään ehkä nyt se perusongelma niin kuin me olemme kuulleet tässä on on ollut se että eduskunta joutuisi näihin edellä mainittuihin asioihin ottamaan kantaa hallituksen esityksen pohjalta ilman parlamentaarista menettelyä ja silloin olisi rikottu tämä itsestäänselvyys se ei olisi sen jälkeen ollut enää itsestäänselvyys

arvoisa puhemies omasta työ ja henkilöhistoriasta johtuen en mielelläni ilmaisisi niin että yleisradion puolueettomuus ja parlamentaarinen valvonta on pyhä asia mutta sanon kyllä korostetusti niin että pitää pitää kiinni tästä että tämä on koskematon asia siinä siinä mielessä näen kyllä kyllä tämän

kehyksistä täysin perusteltuna koska kysymyksessä ei ole pelkästään ja ensisijaisesti vain budjettitekninen tai kirjanpitotekninen kysymys vaan paljon muuta kyllä tässä on rikottu tätä periaatetta jo kun tästä indeksin jäädyttämisestä ei eduskuntaryhmien puheenjohtajien kesken palaveerattu yhtä lailla sellainen marssijärjestys olisi oikea että jos näistä kehysasioista keskustellaan niin keskustellaan siinä parlamentaarisessa työryhmässä
ja vielä edustaja torniainen ja alanko kahiluoto ja sen jälkeen tämän keskustelun aiheuttanut edustaja heinäluoma

arvoisa puhemies yle on nyt ja jatkossakin eduskunnan valvonnan alaisuudessa oleva radio ja ja sen tulee olla jatkossakin riippumaton tiedonvälittäjä se on varmaan meidän kaikkien eduskuntaryhmien yhteinen näkökanta ja lähtökohta tulevaisuuteen tässä asiassa kyse niin sanotusta indeksin jäädytyksestä nykytasolle sille samalle tasolle mikä on tälläkin hetkellä ja mikä on aikaisemmin yhteisesti päätetty tälle vuodelle tämä jäädytys tulee varmaankin vaikuttamaan myös yleisradion ohjelmatarjontaan tulevaisuudessa se on tosiasia ja todennäköisesti myöskin henkilöstöön siellä sekin on tosiasia itse näkisin että kun yleisradio joutuu sopeuttamaan toimintaansa niin kuitenkin siellä olisi painopiste se että alueelliset toiminnat säilyvät ja niitä pystytään kehittämään siten yleisradio on koko kansan radio myöskin tulevaisuudessa

arvoisa puhemies minäkin tahdon kiittää ministeri berneriä siitä että olette aikaistanut tätä parlamentaarisen ryhmän koolle kutsumista päätöksenteko on osa ylen riippumattomuutta siinä mielessä sanoisin että että riippumattomuus ja avoimuus itse asiassa ovat melkeinpä pyhiä asioita kun puhumme demokratiasta ei ole samantekevää se missä ylen rahoituksesta päätetään pidän hyvin tärkeänä sitä että että tosiaankin tämä parlamentaarinen työryhmä voisi aloittaa työnsä puhtaalta pöydältä niin että kysymykset yle indeksistä yle verosta ja siitä onko ylen rahoitus kehyksissä vai ulkopuolella olisivat asioita joista nimenomaan tämä työryhmä päättää edustaja satoselle minusta ei ole samantekevää se mitä hallitus on ylestä nyt päättänyt suhteessa siihen onko yle kehyksissä vai ei jos ajattelee että kuitenkin parlamentaarinen sopimus on olemassa siitä että yle on kehysten ulkopuolella nyt te kuitenkin olette jättämässä muun muassa makeran ja asuntorahaston kehyksen ulkopuolelle

varmaa se että tämä rahoitus on sillä tavalla riippumaton että kulloinenkin hallitus ei ryhdy sitä peukaloimaan tämä oli se suuri huoli journalisteilla paitsi yleisradiossa myös yleisradion ulkopuolella ja myös monella päätöksentekijällä nyt me olemme nähneet että ikävä kyllä tämän kehyskeskustelun kautta sitten avataan kuitenkin tämä rahoituksen peukalointi ohi eduskunnan ja ohi kansanvaltaisen päätöksenteon täällä tämä on tärkeä kysymys niin kuin tuotiin esille niin jostain kumman syystä makera ei ole se rahasto siis maatalousrahasto joka olisi tuotu kehykseen se edelleenkin jatkaa kehyksen ulkopuolella lisäksi tämä kehyssäädöstö oli ihan sama silloin kun tämä yle laki tehtiin silloin kaikki olivat yhtä mieltä että yle on kehyksen ulkopuolella lopuksi sanon vielä sen että kiitän edustaja kivelän puheenvuoroa se on tärkeää että hallituspuolueiden riveistä voidaan sanoa rohkeasti tässä asiassa lisäksi kiitän siitä että tässä on mahdollisuus uuteen harkintaan on tärkeätä että valta itse säätelee myös itseänsä hallituspuolueiden pitää olla pidättyväisiä täysimääräisen vallan käytössä

arvoisa puhemies aloittaa ehkä siitä että että oli perusteltua että eduskunta viime viikolla käsitellessään tätä asiaa päätyi siihen että tämä esitys jätetään pöydälle se oli perusteltua paitsi sen takia että meitä on täällä riittävästi nyt keskustelemassa näin tärkeän asian asian äärellä myös sen takia että esittelevä ministeri on paikalla mutta ennen kaikkea se oli tärkeää sen vuoksi että tällä tavalla ikään kuin saatiin vielä lisäaika tälle harkinnalle siitä miten yle asioita tulisi käsitellä kiistatta niin kuin tässä keskustelussa on tullut ilmi sekä näihin prosesseihin että itse päätöksiin liittyi ongelmia jotka nimenomaan sen eduskuntaryhmien joulukuussa kaksituhattayksitoista tekemän sopimuksen perusteella olisivat vaarantaneet ylen riippumattomuutta ja sen vuoksi oikeastaan oppositio on pitänyt tätä asiaa esillä voi sanoa koko syksyn ja olemme vedonneet parlamentaarisen käsittelyn puolesta ja teimme sen todella vielä nyt sitten tässä välissä yhdyn todella niihin kiitoksiin ja kiitän ministeriä varmasti meidän oppositiopuolueiden puolesta jonka tiedän myös olleen itse aktiivinen tässä asiassa

että nyt nämä yleä koskevat asiat voidaan palauttaa parlamentaariseen valmisteluun niin että se tapahtuu tämän parlamentaarisen työryhmän asettamista aikaistamalla niin ikään on äärimmäisen tärkeää että tälle työlle annetaan riittävästi tilaa jotta valmistelu voi tapahtua niiden periaatteiden mukaan kuten eduskuntaryhmät ovat aikanaan linjanneet eri vaiheissa niin kaksituhattakymmenen kuin kaksituhattayksitoista ja kun tässä myös kuultiin se uutinen että tämän vetovastuu vaihtuu ja se siirtyy kokoomukselle niin esitän myöskin tässä uskon että tähän varmasti myös muut oppositiopuolueet yhtyvät toiveen siitä että kuka sitten tuleekaan tätä työryhmää vetämään vetämään niin hän huomioi ne näkökohdat jotka tässä keskustelussa on käyty ja kannanmuodostus siellä työryhmässä tapahtuu aidosti keskustellen ilman hallitus oppositio rajoja ilman esityksiä joita hallitus on jo tähän mennessä miksi oli hyvä että tämä nyt vielä kerran tässä niin sanotusti kalkkiviivoilla käytiin läpi on todella se että jos olisi käynyt niin että eduskunta joutuisi ottamaan kantaa nyt tehtyihin esityksiin ilman aitoa parlamentaarista käsittelyä niin silloin voi sanoa että olisi ollut riski että jotain peruuttamatonta olisi tapahtunut

jotka eduskuntaryhmät ovat tähän mennessä tehneet nimenomaan tässä joulukuun kaksituhattayksitoista sopimuksessa todetaan että tämä kehysratkaisu liittyy tähän riippumattomuuteen eli kun eduskuntaryhmät ovat päätyneet siihen että yle pidetään kehyksen ulkopuolella niin siinä sopimuksessa todetaan että ylen riippumattomuuden turvaamiseksi on perusteltua että yle ei sisälly valtiontalouden kehyksiin voi sitten arvioida miten tämä rimmaa kehyssäännön kanssa mutta niin kuin tässä on käynyt ilmi viime kädessä se mikä on kehyksessä on poliittinen valinta jo edellä mainittuihin araan ja makeraan viitaten ja tässä tapauksessa se poliittinen valinta pitää tehdä tässä salissa eduskuntaryhmien kesken parlamentaarisen menettelyn ja valmistelun pohjalta omalta puoleltani toivon todella ja yhdyn niihin arvioihin ja toivomuksiin että tämä saa nyt uuden alun ylen asioita koskien uskon myös niin ja ja uskon että voidaan nyt palata siihen hyvään parlamentaariseen menettelyyn ja toivon olkoon nyt sitten tämä prosessi sillä tavalla opetuksena meille että me muistamme tämän myös jatkossa ketkä ikinä ovatkaan hallituksessa tai oppositiossa on tärkeää että asioita erityisesti yleisradiota koskevia asioita katsotaan ei ainoastaan julkisen talouden näkökulmasta joka sekin on tärkeä vaan myös parlamentaarisen konsensuksen näkökulmasta joka on ollut se periaate ja ennen kaikkea

täytyy sanoa että

lindtman tuossa puheensa lopussa sanoi että on tärkeää että joka ikisestä puolueesta löytyy se se vahva tahto pitää tätä perinnettä ja järkevää viisasta yhteisesti sovittua asiaa yllä että nyt ja jatkossa aina yleä koskevat päätökset tehdään yhdessä hallituksen ja opposition välillä jotenkin tuntuu että minulle se on ollut itsestäänselvyys jo pitkään ja monelle meistä mutta aina välillä kun tapahtuu tällaisia kompurointeja ja jossain tätä periaatetta kyseenalaistetaan tulen ajatelleeksi että kunpa koskaan tulevaisuudessakaan emme tulisi tekemään sitä virhettä että yleisradiosta tulisi eräänlainen hallituksen käsikassara on äärettömän tärkeää että meillä on riippumaton media meillä on siinä ylellä vahva tehtävä laadukas ohjelmatarjonta minusta vahva julkisen palvelun yle on hyvä periaate ja siitä pitää jatkossakin kiinni korostan vielä toisto on valttia on tärkeää että puhtaalta pöydältä tässä työryhmässä lähdetään hyvä että sitä aikaistettiin ja pidän kyllä todella sitä periaatetta huolestuttavana edes harkitaan että ylen rahoitus tulisi nyt yhtäkkiä osaksi kehystä koska kyllä se tosiasiassa niin on että silloin hallitus pääsee sitä peukaloimaan ja silloin juuri se täällä yhteisesti tunnustettu parlamentarismin asema heikkenee tämä on iso kysymys ja tämä työryhmä nyt sitten lähtee tältä osin asiaa viitoittamaan puhemies tähän puheenvuoroni loppuun haluaisin nyt ministerin läsnä ollessa yleisesti kantaa huolta median tulevaisuudesta kaiken kaikkiaan on on hyvä että myös toinen työryhmä pohtii asiaa

arvoisa puhemies herr talman on asioita ja päätöksiä joita voi tarkastella pragmaattisesti mutta sitten on asioita joita on syytä tarkastella vähän periaatteellisemmasta näkökulmasta koska riippumaton tiedonvälitys on yksi avoimen ja demokraattisen yhteiskunnan kulmakivistä mielestäni tätäkin tätäkin asiaa on syytä tarkkailla periaatteellisesta näkökulmasta kyse ei ole tekniikasta vaan isosta yhteiskunnallisesta periaatteesta minusta edustaja kivelä ylen hallintoneuvoston puheenjohtaja sanoi erittäin tärkeän asian ylen tämän riippumattoman tiedonvälityksen tulee meidän yhteiskunnassamme olla koskematon koskematon pidän valitettavana sitä että tällä toiminnallaan hallitus on kyllä vaarantanut tämän riippumattomuuden ja se on vähintäänkin herättänyt kysymyksiä siitä voidaanko suomessa jatkossa luottaa siihen että kansallinen yleisradioyhtiö hallituksesta riippumatta voi olla luotettava riippumaton tiedonvälittäjä puhemies tämä parlamentaarisen konsensuksen periaate on ollut erittäin viisas linja suomessa ja minusta on erittäin tärkeätä huomata myös tänään kun iloiset uutiset ministeriltä siitä että parlamentaarisen työryhmän asettamista aikaistetaan kun olen itse huomannut

jäsenenäkin useammassa tämmöisessä ryhmässä ja tämän parlamentaarisen periaatteen ympärillä on ollut monentyyppistä työryhmää

että kyse ei ole mistään parlamentaarisesta enemmistöpäätöksestä vaan parlamentaarisen konsensuksen periaatteesta tämä olisi erittäin hyvä täsmentää vielä tässä keskustelussa ettei riitä että kaikki pääsevät osallistumaan siihen keskusteluun vaan että kaikki päätökset tehdään konsensuspäätöksinä eli ollaan yksimielisiä

arvoisa puhemies ymmärsin ministeri berner kun kävitte läpi sitä tekniikkaa tähän kehysmenettelyyn liittyen ettette pitänyt sitä ongelmallisena itse pidän sitä ongelmallisena paitsi periaatteellisista näkökulmista johtuen myös siitä johtuen että olen selvittänyt mitä on tapahtunut muissa eurooppalaisissa valtioissa joissa yleisradioyhtiöiden rahoitus on jostain syystä siirretty osaksi muuta valtion rahoitusta kansainväliset esimerkit toimivat varoittavina esimerkkeinä hollannissa vuonna kaksituhatta siirryttiin veromalliin ja silloin annettiin takuut siitä että hallitus ei tule vaikuttamaan rahoituksen tasoon toisin kuitenkin kävi eri hallitukset ovat siellä kausi toisensa jälkeen tehneet tehneet leikkauksia kansallisen yleisradioyhtiön budjettiin myös islannissa talouskohtaisesta lupamaksusta luovuttiin kaksituhattayhdeksän ja se korvattiin tämmöisellä erillismaksulla jota kaikki verovelvolliset ja myös yrittäjät islannissa maksavat mutta sitten sinne tuli talouskriisi ja nämä ruvn toimintaan varatut rahat alistettiin muuhun muuhun budjettiin ja korvamerkinnästä luovuttiin ja myöskään inf laatiokorjauksia ei tehty vuonna kaksituhattakymmenen valtio otti osan rahoista muihin tarkoituksiin ja ja kaksituhattayksitoista sen rahoituksen taso oli enää kahdeksankymmentäkuusi prosenttia siitä alun perin luvatusta puhemies kaikki nämä tiedossa olevat kansainväliset ja eurooppalaiset esimerkit viime vuosilta valitettavasti kertovat karua kieltään siitä että vaikka kuinka olisi hyvää tahtoa niin aina voi tulla tilanteita joissa näistä ei kuitenkaan ole pidetty kiinni

arvoisa puhemies hyvät kollegat

jos olemme valmiit supistamaan sen resursseja myös jatkossa

arvoisa puhemies

voimme edelleen onnitella edellistä eduskuntaa joka sääti viisaan lain julkisen palvelun yleisradioyhtiön rahoittamiseksi nimittäin tämän päivän uutisten mukaan saksassa asuntokohtaisen televisiomaksun keräämisessä ollaan siirtymässä seuraamusjärjestelmään jossa sellaisen henkilön joka on laiminlyönyt tämän asuntokohtaisen televisiomaksun auto saatetaan viranomaisten toimesta lukita sinne kadulle vähän niin kuin pysäköintivirheen tehneelle voi käydä tällaista järjestelmää meille ei onneksi luotu arvoisa puhemies mediamarkkinoiden kokonaisuus ja toimivuus vaikuttavat keskeisesti siihen miten sananvapaus suomessa toteutuu tämä aihepiiri josta nyt keskustelemme liittyy sillä tavalla myös edelliseen ajankohtaiskeskusteluun jossa niin ikään sananvapaudesta puhuttiin tarvitaan vahva julkisen palvelun yleisradio jotta sananvapaus toteutuisi ja sen rinnalla ja tämä on monta kertaa todettu myös ylen hallintoneuvostossa monipuolinen kaupallinen media toimintakykyinen kaupallinen media joka on velvollinen harjoittamaan kotimaista uutisvälitystä ja myös sisällöntuotantoa nämä molemmat tarvitaan jotta kenttä on monipuolinen

tämän mediamarkkinan selvittämiseksi kaksi selvittelevää työryhmää anssi vanjoen työryhmä selvittelee kaupallisen median toimintaedellytyksiä ja keinoja niiden parantamiseksi ja tästä on paljon keskusteltu myös yleisradion hallintoneuvostossa on analysoitu tätä median kokonaistilannetta ja hallintoneuvostoa on viime kaudella tästä valaistu monella tavoin tiedetään että nämä asiat toimivat samalla kentällä mikä on niiden välinen riippuvuus se on sitten epäselvempää toisen työryhmän tehtävänä josta täällä on puhuttu on selvitellä yleisradion asemaa tehtävää ja rahoitusta nämä kaksi työryhmää sitten toimivat erikseen eduskunnan asemaa ylen omistajana vahvistettiin harkitusti yleisradiolain ja rahoituksen uudistuksessa kun aikaisemmasta tv maksusta luovuttiin ja luotiin tämä uusi yle vero aikaisemmassa järjestelmässä televisiolupamaksun tasosta päätti valtioneuvosto ylen hallintoneuvoston esityksestä se kuvio meni niin että yleisradion hallitus toi hallintoneuvostolle esityksen näkemyksen siitä millä tasolla laskelmien mukaan tv maksun tulisi olla hallintoneuvosto tarkasteli asiaa saattoi leikata hallituksen esityksestä hieman pois ja sitten se yleisradion hallintoneuvoston esitys meni valtioneuvoston käsittelyyn ja usein kävi niin että valtioneuvosto sitten toimivaltansa nojalla leikkasi jonkun verran siitä mitä hallintoneuvosto esitti riippuen taloudellisesta tilanteesta mutta uudistuksessa haluttiin tästä valtioneuvoston roolista päästä eroon ja tuoda yleisradio lähemmäksi eduskunnan eduskunnan valtaa uudistuksessa määriteltiin siis rahoituksen lähtötaso ja sitten indeksi jonka avulla rahoituksen taso pidetään ei sitä kasvateta vaan se pidetään kustannuskehityksen tasolla tavoiteltiin siis järjestelmää jossa vaihtelevat poliittiset tuulensuunnat mahdollisimman vähän toisivat epävakautta ylen tämän järjestelmän vakaudesta nyt on kysymys siksi on tärkeätä että muutoksista rahoituksiin päätetään eduskunnan parlamentaarisella konsensuksella ei yksinkertaisella enemmistöllä niin kuin kehyksessä sisällä olevista rahoista eduskunta päättää yksinkertaisella enemmistöllä tämä on peruste siihen että ylen rahoituksen tulisi olla kehyksen ulkopuolella kun siitä päätetään ihan omalaatuisella tavalla parlamentaarisella yksimielisyydellä konsensuksella tämä turvaa parhaiten ylen riippumattomuutta vahvistavan vakauden ja toimintakyvyn kun hallitusneuvotteluissa tehtiin päätös työryhmästä joka selvittää ylen asemaa eikö olisi ollut viisasta odottaa sen työryhmän tuloksia ja sen jälkeen katsoa johtopäätökset mitä tehdään yle indeksille tai kehykseen siirtämiselle tai tai indeksille pidemmän päälle nyt tehtiin niin kuin kahdella raiteella vietiin asioita eteenpäin selvitys on vasta käynnistymässä ja nyt tehtiin näin mutta tänään kuultiin hyvä uutinen että tämä työryhmän työ aikaistuu ja ja toivottavasti lähtee sitten työskentelemään puhtaalta pöydältä niin että siellä kaikki eduskuntapuolueet mukana edustettuna ja voidaan sitten katsoa se kokonaisuus ja pohtia mikä on se muutos mahdollisesti tähän rahoituspuolelle mitä tehdään mikä on ylen tehtävä miten suhteutetaan pidän hieman epäuskottavana sitä että tällä yleisradion rahoituksella ja näillä pienillä indeksejä koskevilla muutoksilla olisi paljon muuta kuin symbolinen merkitys kaupallisen median menestyksen kannalta totta kai yleisöt ovat pitkälti samoja yleisradiolla ja kaupallisella sähköisellä medialla erityisesti mutta se rahallinen vaikutus joka indeksijäädytyksellä on kaupallisen median toimintaan on on käytännössä olematon kaupallisen median vaikeudet johtuvat paljolti ihan muista syistä kuin yleisradiosta yleisradio tuo myös uusia mahdollisuuksia kumppanuuksien kautta kaupalliselle medialle kaupallista mediaa vaivaa tämä talouden taantuma joka syö mainosmarkkinoita vaivaa kansainvälinen mediatoiminta joka tulee ulkomailta suomeen vahvalla vyöryllä ja suomalainen kaupallinen media taistelee siinä tämän tyyppiset seikat siellä painavat ja sitten tietysti printtipuolella tämän tiedon digitalisoinnin viihteen digitalisoinnin takia on printtimedia lisäksi vaikeuksissa mikään näistä ei ole yleisradion vika tai yleisradion rahoitustason seurausta

arvoisa puhemies edustaja kantola sanoi kyllä erinomaisen tärkeän totuuden että näitä ei pidä laittaa vastakkain tätä kansallista yleisradioyhtiötä ja ja sitten kaupallista mediaa todellakin me tarvitsemme molempia mutta yleisradiolle ei pidä laittaa sitä velvoitetta että sen pitää olla niin huono ettei sitä juuri kukaan katso jotta sitten katsojat tai kuuntelijat menisivät sinne kaupalliselle puolelle kyllä se tilanne missä me me nyt on hyvä ja se on onnistunut pitämään kuuntelija katsojalukuja erittäin korkealla tämän mediamurroksen keskellä on paljon parempi silloin se on positiivinen kirittäjä niin kuin on nähty tänä päivänä ihmiset eivät enää ole yhden kanavan orjia vaan he seuraavat monia kanavia ja sitä kautta tämä laatu pysyy korkeana

arvoisa puhemies ministerin sanaanhan pitää aina luottaa ja ministeri berner teki selvästi tiettäväksi että hänelle on äärimmäisen tärkeä periaate että myös vastaisuudessa meillä on eduskunnan valvonnassa oleva riippumaton yleisradioyhtiö ja luulisin että tästä vallitsee poliittisesti yhteisymmärrys eri puolueiden kesken mutta kuitenkin kun näitä puheita yleisradion asemaan liittyen on ollut niin se on laittanut yhteiskunnassa muualla siis eduskunnan ulkopuolella villin mielikuvituksen liikkeelle nimenomaan tahoilla jotka haluavat tietyllä tavalla keikuttaa venettä ajatuksella että mediakentän tilanne paranisi siitä jos ylen asema heikentyisi viittaan edellisiin puhujiin näinhän todellakaan ei ei kävisi vaan vaan heikentyvä ylehän merkitsisi meidän tiedonvälityksen kentän asteittaista rapautumista ja ja myös sitä että että riippumattomuus tulisi kärsimään olen tässä uudessa tehtävässäni saanut hyvin paljon kansalaispalautetta laidasta laitaan on jopa vaadittu hannu taanilan erottamista yleisradiosta sitä en enää voi luvata mutta mutta yksi hyvin kuvaava mikä peilaa kyllä kansalaisilla on voimakkaasti tällainen viha rakkaussuhde yleisradioon otetaan ajatusleikki että jos olisimme viikon ilman yleä niin kyllä olisimme monessa mielessä henkisesti amputoituja

arvoisa puhemies ylen rahoitusmalli uudistettiin viime eduskuntakaudella tarkoitus oli turvata ylen rahoituksen jatkuvuus ja ennustettavuus niin etteivät poliitikot poliitikot puuttuisi siihen vuosittain päätöksessä olivat mukana kaikki eduskuntapuolueet niin hallitus kuin oppositio lupamaksuista päätettiin pitkällisten neuvotteluiden jälkeen luopua ja korvata ne yle verolla joka toisin kuin lupamaksut takaisi ylelle ennustettavan ja kestävän rahoituspohjan yleisradiolla on tärkeä asema monipuolisen ja moniarvoisen tiedonvälityksen mahdollistajana siksi eduskunta on pitänyt tärkeänä että yleisradion rahoituksesta päättävät kaikki eduskuntapuolueet yhdessä eikä yleä oteta politiikan tai politikoinnin välineeksi sillä silloin sen riippumattomuus kärsisi nimenomaan yleisradion riippumattomuuden turvaamiseksi on pidetty hyvänä että yleisradio toimii koko eduskunnan alaisuudessa ja lainsäädäntöä koskevista muutoksista sovitaan parlamentaarisesti kaikkien eduskuntaryhmien kesken

on avoimen ja monipuolisen tiedonvälityksen ja demokratian edellytys tarve asialliselle ja tietopohjaiselle tiedonvälitykselle vain kasvaa ja yle on jo tehtyjen leikkausten takia joutunut sopeuttamaan toimintaansa melkoisesti tästä syystä vihreän eduskuntaryhmän näkemys on on ollut se että yle indeksi on on jätettävä rauhaan tiedonvälityksen on on oltava päätöksentekijöistä riippumatonta jotta kansalaisilla on mahdollisuus käydä avointa julkista keskustelua päätöksenteon seurauksista ja tuoda erilaisten ihmisryhmien esimerkiksi vähemmistöjen ja heikommassa asemassa olevien ääni kuuluviin

riippumattomuus ja sananvapaus ovat tärkeitä arvoja istuvalle hallitukselle hallitus huolehtii osaltaan siitä että ylen rahoituksesta ja tehtävistä päätetään myös jatkossa parlamentaarisesti kaikkien eduskuntapuolueiden kesken vihreän eduskuntaryhmän näkemys on se että ylen rahoitus tulee palauttaa parlamentaariseen kaikkien eduskuntapuolueiden ohjaukseen prosessi jossa ylen rahoituksesta päätetään on osa sen riippumattomuutta on kohtalokasta suomalaisen demokratian ja vapaan tiedonvälityksen kannalta ellei tätä ymmärretä näen hieman oireellisena ja ja huolestuttavana että istuva hallitus on on ollut aikeissa siirtää ylen rahoituksen julkisen talouden kehysten sisäpuolelle hallitus on toisin sanoen ollut valmis rikkomaan parlamentaarisen sopimuksen siitä että yleisradion rahoitusta ei peukaloida poliittisten suhdanteiden mukaan oireellista on sekin että samaan aikaan hallitus on ollut valmis jättämään kehyksen ulkopuolelle aran ja makeran vaikkei niiden asemasta kehyksen sisä tai ulkopuolella ole mitään vastaavaa parlamentaarista sopimusta mitään juridista perustuslaillista syytä ei myöskään ole sille että ylen rahoitus siirrettäisiin kehyksiin se on siis puhtaasti poliittinen päätös mikäli niin tehdään kiitän ministeri berneriä kuitenkin siitä että että hän on ollut kutsumassa koolle nyt varhennetussa aikataulussa parlamentaarisen työryhmän pohtimaan ylen rahoitusta ja tehtävää päätöksenteon yleä koskevissa asioissa tulee perustua kaikkien eduskuntapuolueiden yhteistyölle ei hallituksen yksipuoliselle päätökselle

arvoisa rouva puhemies

tapahtuva välittömästi vanheneva tapahtuma valitettavasti me emme tällä hetkellä pysty kertomaan yleisradiossa asioita näin emme heti silloin kun ne tapahtuvat aluetoimintaa on supistettu sillä tavalla että kello viidentoista jälkeen päivän uutiset lähetetään tampereelle turkuun tai helsinkiin missä ne sidotaan yhteen ja ajetaan ulos silloin kun uutisten aika on toisin sanoen uutiset tulevat nauhalta ne eivät enää ole suoria lähetyksiä sitä sietää miettiä näin tehdään muun muassa sen takia että

tällä hetkellä yleisradiolla ei ole niin paljon rahaa kuin pitäisi olla niin on täytynyt supistaa toimintoja sanotaan että vähemmän on enemmän että silloin toimittajalle jää enemmän aikaa tehdä juttuja mutta se ei valitettavasti toimi näin koska ei siihen lyhyeen lähetykseen sovi sen enempää juttuja kuin mitä se aika antaa myöten se ei ole joustava siihen on syytä kiinnittää huomioita

on syytä miettiä sitä pitääkö indekseihin koskea yleisradion osalta ja mikä tuo rahoituksen määrä on nythän me esimerkiksi viemme yle verosta pois kaikkein köyhimpien ihmisten osan mikä on aivan oikein mutta nyt olisi syytä nostaa uudestaan agendalle se pitäisikö tehdä vielä yksi maksuluokka tällä hetkellä ylimmäinen maksuluokka on todellakin alhaisilla tuloilla siinä on varaa nostaa sitä vähän ylemmäs ja ottaa hieman korkeampi maksu siihen sinänsä silloin kun yle vero tuli sehän helpotti kaikkien tilannetta jopa niiden ihmisten joita asuu kaksi samassa huushollissa koska silloinkin se oli pienempi kuin mitä oli televisiolupamaksu mutta televisiolupamaksuun meidän ei ole syytä mennä takaisin vaan meidän on syytä pitää yleisradio parlamentaarisena radiona mutta meidän täytyy muistaa se että meillä täytyy myöskin olla oikeus arvostella yleisradiota ja meillä täytyy olla oikeus osoittaa milloin koemme että toiminta ei ole ollut sellaista kuin sen pitäisi olla

ruotsinkielisen lähetyksen puolelta siellä yhtenä päivänä kerrottiin kuinka perussuomalaiset ovat idiootteja ja ja perussuomalaiset ovat mielisairaita toimittajan puuttumatta asiaan tämä ei ole soveliasta silloin jos me puhumme parlamentaarisesta radiosta siellä täytyy kaikkia ihmisiä kohdella

asiasta olemme varmasti kaikki yhtä mieltä sen verran tästä aikaisemmasta tämän päivän keskustelusta voisin sanoa mutta mutta se että se että ruvetaan ylipäätään uhkaamaan mutta sitten täytyy muistaa myös se että yle kehittää tällä hetkellä myös muita toimintoja erittäin paljon ei pelkästään radio ja televisiotoimintaa netti ja digitaalinen puoli on erittäin kovassa nosteessa minä olen sitä mieltä että parlamentaarisesti meidän on pidettävä huoli siitä että ainakin vielä se ikäpolvi joka ei sitä nettiä niin näppärästi käsittele

syytä pohtia täytyy miettiä mitä objektiivisuus tarkoittaa mitä tarkoittaa objektiivisen uutisen saatavuus ihan jokaiselle kansalaiselle myös niille jotka eivät nettimaailmassa suhmuroi eivätkä seikkaile meidän tehtävämme on pitää huoli siitä että meidän äitimme isoäitimme ja isoisämme niin pitkään kuin he vielä täällä ovat

puhemies tämä itse ajatus julkisen palvelunylen budjetin siirtämisestä valtion talousarvioon sehän ei ole uusi mutta se on edelleen arveluttava se on suorastaan vaarallinen sehän tarkoittaisi sitä että ylen budjetti makaisi kolmen kuukauden ajan syksyllä avoimena eduskunnan leikkauspöydällä ja jos näiden kuukausien aikana tapahtuu jotain sanotaan että pöydälle paukahtaa lautakasa joka ärsyttää hallitusta ärsyttää eduskuntaa tai osaa eduskunnasta on ainakin teoriassa olemassa se riski että ylen budjettia ruvetaan peukaloimaan poliittisista syistä tällaista riskiä ei pidä missään tapauksessa ottaa se olisi hyvinkin vierasta suomalaisessa politiikassa siksi ministeri berner on erittäin hyvä

tälle ylen asialle kokonaisuudessaan sen parlamentaarisen käsittelyn minkä julkinen palvelu ja eduskunnan yleisradio kyllä ansaitsee

arvoisa puhemies

on erityisen tärkeä ja poikkeuksellisesti opposition kansanedustajana käännynkin ministerin puoleen ja totean että haluan antaa täyden tunnustuksen teille siitä työstä mitä olette tehneet ylen hyväksi koska selkeästi meillä on tiedossa se että te olette omalta osaltanne pyrkineet vaikuttamaan siihen että hallitus ymmärtäisi kokonaisuudessaan että yleä koskevat asiat ovat tämän parlamentaarisen seulan alla siltä osin olen tietysti kovin surullinen että olemme päätyneet eduskunnassa siihen että olemme joutuneet tätä kulmaa ministerin tukena nostamaan mutta ihailen sitä että olette nyt hallituksen piirissä tähän asiaan rotua on hyvä uutinen koko eduskunnalle mutta myöskin riippumattomalle suomalaiselle medialle ja vapaalle journalismille että viestintäministeri bernerin suuri ajattelu siitä että nämä asiat ovat parlamentaarisissa kourissa otetaan nyt tosissaan minä toivon todella että kun aloitatte tämän työn niin aidosti nämä kaikki asiat ovat pöydällä ja aidosti teette hyvää työtä yleisradion toiminnan hyväksi koska siinä on kysymys tärkeästä suomalaisesta arvovalinnasta tavasta ajatella että myöskin tiedonvälityksen alalla on julkista palvelua ja sitä pitää jatkossakin olla ja vaikka yksikään muu lehti ei liikahtaisi niin ainakin tältä osin jokaisella suomalaisella on mahdollisuus päästä tämän tiedonvälityksen piiriin siltä osin korostan todella että minusta on suuri saavutus tämä teidän viestinne ja omalta osaltani haluan sitä olla myös tässä salissa tukemassa toivon onnea ja menestystä tälle projektille ja korostan vielä että aina kun ollaan parlamentaarisessa pöydässä niin me joudumme kestämään sen että jokaisen pitää olla kyydissä loppuun asti ja pitää aidosti antaa tälle keskustelulle vapaat kädet silloin me teemme sitä suurta historiaa neljäkymmentä luvulta asti jossa me aidosti toteamme että yleisradio on eduskunnan radio arvoisa puhemies nyt on puolet puheesta käytetty mutta muutamia eväitä ja muistutuksia vielä tälle matkalle ensinnäkin on hyvä todeta että kun on arvioitu yleisradiota ja sen toimintaa eli tätä julkista palvelua sen tehtävien laajuutta ja yksittäisiä tehtäviä sekä tätä rahoitustasoa jolla palvellaan sitten tätä tehtävien tekemistä mutta myöskin kaiken kaikkiaan sitä että yleisradiolla on veronmaksukykyisiä asiakkaita eli niitä suomalaisia jotka turvaavat tämän yleisradion olemassaolon ja tätä kokonaisuutta kun käsitellään niin kaikki se on perustunut erittäin pitkään ja vaivalloiseen työhön ei yhtenä yönä saatu aikaisemmin viime hallituskaudella yle ratkaisua tehtyä sen arvo on se että nyt olisi hyvä rauhoittua miettimään että se vanha järjestelmä joka meillä oli käytössä johti siihen että meillä oli televisiolupatarkastajat suomalaisilla ovilla järjestelmä oli jo vanhentunut ja piti myöntää että uutta tarvittiin mutta oli kolme hallituskautta aktiivisesti yritetty löytää yle siksi tämä on erityisen tärkeätä että kun tämä ratkaisu kaikkien puolueiden välillä löydettiin niin myös oppositio sai tässä olla puhtaalta pöydältä mukana aivan viimeiseen asti sana oli yhtä vapaa kuin kaikilla muillakin eli oli kahdeksan ääntä ja kun kaikilla oli sama ääni niin silloin syntyi yle ratkaisu tältä osin kun tämä yle ratkaisu sitten syntyi silloin

hallituskauden ensimmäisen vuoden syksyllä ja jouluun mennessähän tämä uudistus saatiin silloin valmiiksi syntyi tällainen poliittinen kannanottolausuma ja tässä lausumassa on erittäin tärkeitä näkökulmia joissa lähtökohtana oli juuri se että me lähdimme siitä että yhdessä asioista sovitaan jatkossakin eli puheenjohtajat silloin edellyttivät että tämä parlamentaarinen ratkaisu pitää myöskin tulevina vuosina se piti sekä indeksileikkauksia ajatellen yleisradion rahoitustasoa tai tehtäviä ajatellen tältä osin nämä kaikki lukevat tässä kannanotossa

summaamaan tämän lähtökohdan tämän lausuman pohjalta ruvettiin valmistelemaan valtioneuvoston periaatepäätöstä joka syntyi sitten kuluvan vuoden kaksituhattakaksitoista aikana haluan todella huomauttaa että siinä periaatteessa vahvistetaan jälleen kerran se että yleisradio asioita voidaan hoitaa juuri parlamentaariselta pohjalta siinä samassa periaatteessa vahvistettiin myöskin se että näitä isoja muutoksia tehdään vain ja ainoastaan yhdessä tältä osin tämä periaatepäätös oli toistuma siitä lausumasta jonka eduskuntaryhmät silloin aikoinaan tekivät tältä pohjalta syntyivät yle lait eli rahoituslaki ja tehtäviä ja ja ylen asemaa koskeva lainsäädäntö nyt näissä kun käydään läpi tarkkaan yleisperusteluissa toistetaan nämä samat vanhat linjaukset ja siltä osin on tärkeätä muistaa eduskunnassa että yle ratkaisut ovat jatkossakin tämän parlamentaarisen suojeluksen alla ja nimenomaan on todettu että ylen riippumattomuus perustuu siihen että kaikki asiat tehdään yhdessä parlamentaarisesti sopien

työlle totean ministeri bernerille että pitäkää hatustanne kiinni se on tuulinen paikka mutta kahdeksalla eri äänellä yhtä vahvalla ja tasapaksulla äänellä saatte aikaan sen että syntyy sellainen yle ratkaisu joka kestää myös tässä ajassa minä vielä kehotan teitä olemaan yhtä tiukkana jatkossakin jos joku yrittää tontillenne niin pitäkää siitä kiinni että ministerin ääni se on kyllä hallituksen talossakin

vielä kerran sen verran on hyvä muistaa ihan niin kuin edustaja kiuru edellinen ministeri joka vastasi edellisellä hallituskaudella siitä että me saimme ehdotuksen yle laista ja saimme myös uuden rahoitusjärjestelmän että siinä samassa yhteydessä tehtiin erittäin tärkeitä periaatepäätöksiä juuri siitä mitkä ovat ne pelisäännöt eduskunnassa tässä yhdessä vaiheessa olin hyvin huolissani siitä että nykyinen hallitus hallitus olisi unohtanut nämä pelisäännöt no nyt niistä on sen verran muistutettu että nyt on hienoa nähdä että palataan takaisin siihen malliin missä yleisradion asioita pitääkin hoitaa elikkä parlamentaarisessa ryhmässä olen siitä iloinen että ministeri berner nyt on saanut saanut tukea myös hallituksen sisällä tälle ajattelulle myös edustaja kivelän esittämiin näkökohtiin on on hyvä yhtyä on hienoa että on olemassa myös hallitusrintaman sisällä edustajia jotka uskaltavat sanoa suoraan myös mitä ajattelevat ja tässä asiassa hyvä hyvä näin täytyy muistaa edelleen että ylellä on erittäin tärkeä tehtävä ylellä on myös hyvin tärkeä tehtävä mitä tulee sivistykseen ja sivistyksen ylläpitämiseen tässä maassa siinä mielessä vaikka on erittäin hyvä että meillä on myös mainoskanavia muita kanavia niin tätä näkökohtaa ei saa koskaan unohtaa ja sen takia on syytä pitää huoli siitä että meillä on riippumaton yleisradio myös tulevaisuudessa joka ei ole riippuvainen siitä ketkä tai mitkä puolueet ovat juuri sillä hetkellä hallituksessa se on koko maan etu kiitos

arvoisa puhemies tulen varmuuden vuoksi tänne kun äsken ei meinannut se kaksi minuuttia ihan riittää varmasti on ihan syytä todeta että on hyvä että meillä on viestintäministerinä ihminen joka ymmärtää tämän ylen julkisen palvelun tehtävän merkityksen ja sen että parlamentaarisesti näitä asioita on syytä viedä eteenpäin varmasti tässä voin

monta jo käyttänyt tästä ylen asemasta mikä on todella tärkeä että täällähän tuli juuri ilmi keskustelussa myös se että yhteiskunnassa ei missään tapauksessa kannata pistää vastakkain sitä että meillä on hyvä toimiva toimiva yleisradio ja sitten kaupallisen median toimintaedellytyksiä me elämme hyvin vaikeassa median murroksessa ja kaupallisellakin medialla on todella niin kuin olemme nähneet vaikeita aikoja isoja haasteita ja siksi myös yhteisesti meidän on kyettävä toimimaan toimintaympäristö myös tällä kaupallisella medialla säilyy sellaisena että meillä kaiken kaikkiaan suomessa pystyy olemaan laadukas vahva monipuolinen moniarvoinen media ja tiedotusvälineet tämä on todella kuten täällä todettiin jossain aikaisemmassa puheenvuorossa myös sananvapauden kannalta erittäin erittäin tärkeä asia kaikkinensa sen verran palaan siihen viime kauden tilanteeseen että silloin puhuttiin aika paljon lehdistön tulevaisuudesta meillä lehdistöasiain neuvottelukunnan työ valmistui ja sen seurauksena nimitin nimitin selvitysmies tuomas harpfin käsittelemään sitten jatkotoimia mitä voisimme tehdä tässä haasteellisessa tilanteessa tämän työn seurauksenahan silloin linjattiin että elinkeinotukia uudelleen kohdentamalla tuli tällainen innovaatiotuki jonka tarkoituksena oli määräaikaisesti toimia tämän vaikean digitaalisen murroksen eteenpäin auttajana ja ja tämänkaltaisia asioita silloin toteutettiin yhteensä kolmekymmentä miljoonaa tässä mutta jäi tosiaan kuten mainitsin tuossa aiemmassa puheenvuorossa muutamia ihan harkinnan arvoisia esityksiä ja periaatteita hänen työssään vielä toteuttamatta yksi tietenkin mistä aika paljon tänä päivänä puhutaan liittyy muun muassa tähän arvonlisäverokohteluun on ollut hyvä että myös tällä kaudella on jatkunut se keskustelu siitä että tämä digialvi pitäisi pyrkiä korjaamaan siihen tietenkin liittyy pieniä haasteita sieltä euroopan unionin kautta mutta joka tapauksessa se on tärkeä periaate viedä eteenpäin mutta tuomas harpfilla oli myös sellainen mielenkiintoinen ajatus kun hän ihan oikein totesi sen että kaiken kaikkiaan meillä mediatuet ovat pohjoismaiden pienimmät ja lehdistön alvi ja ylipäätään kaupallisen median verotuskohtelu on hyvin korkeaa kansainvälisesti katsottuna että pitäisi pohtia sellaista mahdollisuutta esimerkiksi osana isompaa arvonlisäveroratkaisua että laskettaisiin median ja ja lehdistön lehdistön tilausten arvonlisävero alimmalle eun mahdollistamalle tasolle eli viiteen prosenttiin ja samalla luonnollisesti tähän yhdistettäisiin tämän digitaalisen median alvi tällaiset ehdotukset ovat ehkä sellaisia tulevaisuuden ehdotuksia ja toivoisin myös näitä käsiteltävän ihan vakavasti tässä jatkotyössä ja työryhmän toimesta joka nyt on asetettu ja myös ministerin ja ministeriön toimesta koska kaikki varmasti myönnämme että se että turvaamme moniarvoisen tiedonvälityksen on kyllä tämän yhteiskunnan yksi iso peruspilari

arvoisa puhemies tässä on nyt kuultu useita hyviä puheenvuoroja missä on korostettu tämän demokratian merkitystä ja parlamentaarisuuden merkitystä jotka molemmat ovat tässä yleisradion toiminnassa erittäin tärkeitä asioita tärkeää on todellakin se että tätä toimintaa voidaan valvoa ja se on julkista mutta sitten pari asiaa haluaisin ottaa tässä esille elikkä sen mikä on ylen merkitys näin alueellisesti itse lappilaisena toimijana olen saanut kokea moneen kertaan sen että jos ei toimintaa laajemminkin ole olemassa niin lapista ja varsinkin syrjäseuduilta ei saataisi tietoja tulemaan julkisuuteen yle on ainoa joka todellisuudessa pystyy tällä hetkellä tuottamaan tietoa ja tiedollisia palveluja myös semmoisilta alueilta missä ei kaupallisella tavalla asioita pysty hoitamaan sitten toinen asia ovat nämä kieliasiat esimerkiksi saamenkielinen julkisuus saamenkielinen radiotoiminta ei onnistuisi todellakaan ilman ylen toimintaa jota tarvitaan siinä että me jatkossakin voisimme näitä vähemmistökieliä joita jatkossa tulee suomessa olemaan yhä enemmän niitäkin tuoda esille tässä yleisessä tiedonvälityksessä kiitos ja ja hyvää jatkoa tälle toiminnalle

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa rouva puhemies tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi laki eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä ja tässä esityksessä on siis otettu huomioon muuttuneen lainsäädännön edellyttämät muutostarpeet ja tarkoituksena on saattaa eurooppalaista alueellista yhteistyöyhtymää koskeva kansallinen lainsäädäntö vastaamaan unionin lainsäädännön muutoksia vaikka tämä yhtymäasetus on suoraan velvoittavaa oikeutta tarvitaan lisäksi kansallisia säännöksiä jotta asetusta voidaan soveltaa tehokkaasti käyttöön on tarkoitettu keinoksi jolla helpotetaan rajat ylittävää alueellista yhteistyötä aluekehityksen alalla ja ylipäätään vähennetään jäsenvaltioiden alue ja paikallisviranomaisten kohtaamia ongelmia poikkeavien kansallisten lainsäädäntöjen vuoksi keskeisimmät muutokset liittyvät yhtymän perustamisen helpottamiseen ja sääntelyn selkiyttämiseen ja myös kolmansien maiden mahdollisuudet osallistua yhtymään laajentuvat työ ja elinkeinoministeriö on tämän valmistellut ja ihan konkreettisesti tässä valiokunta mietinnössään katsoo että kun suomessa ei ole tällä hetkellä eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymiä eikä suomi ole jäsenenä muussa maassa rekisteröidyssä yhtymässä niin selvityksen perusteella juurikin tämän uuden lainsäädännön perusteella voisi olla aikaisempaa suuremmat mahdollisuudet yhteistyöhön esimerkkinä mainitaan nämä kolme rajat ylittävää ohjelmaa joiden puitteissa lakiehdotusta voidaan soveltaa ja myös nämä venäjän suuntaiset eni cbc yhteistyöohjelmat voisivat selvityksen mukaan hyödyntää tätä sääntelyä tämä hallintovaliokunnan mietintö on yksimielinen

arvoisa puhemies etenkin rajaseudulla valtakunnan rajat ylittävän yhteistyön kautta voitaisiin hallinnoida esimerkiksi ihmisten turvallisuuteen ja terveyteen liittyvien palvelujen järjestämistä etenkin harvaan asutuilla alueilla rajaseudun alueilla leveämmät hartiat palveluiden järjestämisvastuussa voisivat merkitä myös kansainvälistä yhteistyötä peräänkuulutan luovia alueellisista tarpeista lähteviä ratkaisuja lakiesitys tuo tähän lisää mahdollisuuksia samalla haluan muistuttaa siitä että vaikka nyt puhutaan lähinnä eun sisärajoilla tapahtuvasta niin emme saa unohtaa lähialueyhteistyötä suuren itäisen naapurimme kanssa kansainvälisistä suhdanteista riippumatta tarvitsemme lähialueyhteistyötä myös venäjän suuntaan

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia käsittelyn pohjana on liikenne ja viestintävaliokunnan mietintö neljä nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa rouva puhemies tämä hallituksen esitys on hyvin teknisluonteinen ja vastaa paljolti jo käytännössä olevaa sääntelyä valiokunnan käsittelyssä kuitenkin on tullut esille että eun eri maiden viranomaisten välisen tietojenvaihdon toteuttamisessa on isoja haasteita tällä hetkellä tämä tarkoittaa sitä että jäsenvaltioiden lainsäädäntöä on edelleen kehitettävä jotta tiedot liikennerikkomuksista välittyvät tästä on esimerkkinä se että tosiasia on että esimerkiksi liikennerikkomusten seuraamusten täytäntöönpano suomen ja venäjän välillä on paremmin hoidossa kuin vaikkapa suomen ja joidenkin eu maiden välillä toivon että tätä asiaa viedään yhteisesti eteenpäin myöskin tulevaisuudessa mutta tämä lakiesitys on ihan kannatettava

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö kaksi nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

tänne eteen tämän asian esittämään koska asia on niin tärkeä tehtävämme on todellakin kunnioittaa sotiemme veteraaneja henkilöitä jotka ovat siellä töitä tehneet sen eteen että me tänään tässä voimme parlamentaarisesti asioita suomessa päättää tämä esitys on todellakin hyvä ja ja kannatettava vaikka tämä esitys koskee alle sataa henkilöä jälkipolvet tulevat tarkastelemaan näitä ja edellisiä vuosikymmeniä miten me olemme suhtautuneet niihin ihmisiin jotka kalliiden uhrien kautta pelastivat isänmaamme vapauden sotien jälkeen huomattava määrä sotaveteraaneja ja ja heidän perheitään joutui muuttamaan ruotsiin kun suomessa ei pystytty tarjoamaan riittävästi töitä heidän panoksensa suomen pelastamisessa sodissa oli yhtä arvokas kuin suomeen jääneidenkin heidän asemansa huomioiminen huomioiminen on perusteltavaa tämän lakimuutoksen kohteena oleva veteraanien joukko on vähäinen mutta asia on tärkeä kun veteraanit vanhenevat sotavammojen haittavaikutukset yleensä kasvavat liikuntakyvyn yleisesti heikentyessä voi alkujaan pienikin sotavamma pahentaa invaliditeettia huomattavasti muistutan jälleen kerran myös siitä etteivät sotien jälkeen tehdyt arviot työkyvyttömyysasteesta aina kuvanneet aidosti vammautumisen laajuutta tuolloin miehillä oli kiire pois armeijan kirjoista ja pelko vastaisen työnsaannin vaikeutumisesta saattoi johtaa miehet vähättelemään vammojaan kaikille oli tärkeintä tehdä töitä ja pelastaa ja auttaa tätä suomea eteenpäin kun elämme taloudellisesti tiukkoja aikoja niin tämä esitys hieno arvovalinta siitä että sotaveteraanien asia on yhteinen kunnia asiamme

ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö kaksi asian käsittely keskeytettiin yhdeksäs kymmenettä kaksituhattaviisitoista pidetyssä täysistunnossa

arvoisa rouva puhemies

ole pelkästään sitran tehtävä tulevaisuusorganisaationa vaan meidän koko eduskunnan ja suomalaisen yhteiskunnan tehtävä toimintakertomuksen ja sitran kolmesta teemasta huomioin vain resurssiviisas ja hiilineutraali yhteiskunta osion tulen suomen itäisimmästä biomaakunnasta joten korostan erityisesti sitä että biotalouden koti on maakunnissa hiilineutraali yhteiskunta on resurssiviisas ja siinä tarvitaan sitä paljon puhuttua biotaloutta onkin erittäin hienoa todeta että biotalous on hallitusohjelman kärkihankkeita tämä luo ja tuo maakuntiin erilaiset kehittymismahdollisuudet kuin aikaisemmin kertomuksessa on nostettu esiin kiertotalous kasvualana kiertotalous on toimintakertomuksen mukaan hyvin suunniteltua taloutta missä materiaalien hukkaaminen ja jätteen syntyminen on minimoitu biomassoihin perustuva biotalous on myös kiertotaloutta toimintakertomuksessa on ihan erikseen korostettu että kiertotalous on se moottori jolla talouskasvun ja hyvinvoinnin sopeuttaminen maapallon kantokykyyn tehdään sitran teettämän selvityksen mukaan raaka aineiden ja resurssien kierron tehostaminen tarjoaisi suomelle vähintään

euron vuotuisen arvonlisän vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä tämä kiertotalousanalyysi on sikälikin ainutlaatuinen ettei sellaista ole muualla laskettu tähän mahdollisuuteen meidän on tartuttava suomessa riittää metsää metsät ovat meille luontainen aurinkopaneeli ja hiilinielu ja se on myös hiilen varastoija metsä ja biomassat ovat luonnonvara joka ei suomalaisen perinteikkään kestävän metsätalouden ansiosta hupene vaan kasvaa uudelleen tälläkin hetkellä meillä on edelleen metsien rästihakkuita arviolta viidenkymmenen miljoonan kuution edestä tarvitsemme hoitohakkuita joilla turvataan metsien tuotto ja samalla turvataan puuraaka aine niin kemialliselle kuin mekaaniselle puunjalostukselle tähän antaisi oman tukensa myös se että kemera kemera lain mukaiset tuet maksettaisiin ajoissa arvoisa puhemies kotimaakunnassani pohjois karjalassa olemme jo reilun askeleen verran edellä metsäperusteista biotaloutta ja nykyinen hallitusohjelma missä biotalous on nostettu kärkihankkeiden joukkoon edesauttaa maakuntaani toivon että näin on myös tulevaisuudessa tarvitsemme maakuntiin biotalouden työtä ja työpaikkoja jotka eivät karkaa halvempien tuotantokustannusten maihin ja jotka ovat kasvavia vientialoja tarvitsemme koulutuspaikkoja maakuntiin joissa biotalous kasvaa ja

ylipäätään tulevaisuus ja sen kehittäminen on äärimmäisen tärkeä asia myöskin tässä salissa tässä sitran paperissa puhutaan muun muassa terveydenhuollon digitalisaatiosta ja se on asia joka varmasti tulee ja se on asia jossa tulee olemaan paljon haasteita meillä on valitettavasti tässä maassa vähän sellainen tilanne että me suojelemme itse itse itsemme itseltämme mutta kun me puhumme terveydenhuollosta ja ja terveydenhuollon digitalisaatiosta niin silloin meidän täytyy varmasti vähän raottaa näitä erilaisia rajoituksia

asioiden pitää toimia myöskin syrjäseuduilla ja erilaisten tietokantojen pitää pystyä keskustelemaan keskenään jotta saataisiin mahdollisimman hyvä ja optimaalinen lopputulos sen lisäksi silloin viimeksi kun puhuimme tästä sitran paperista sivuttiin myöskin apteekkimaksuja jotka nyt koskevat helsingin yliopistoa ja niitä on muun muassa nyt budjetissa esitetty leikattavaksi pois tämä on aika vakava asia tämä on mielestäni semmoinen asia missä eduskunnan pitäisi ihan yhdessä miettiä voidaanko niitä ottaa sieltä pois koska helsingin yliopistolta lähtee jo se seitsemänkymmentä miljoonaa johonka he ovat varautuneet mutta jos

arvoisa rouva puhemies

merkittävä rooli tutkimus ja tulevaisuusorganisaationa kuten kertomuksessa todetaan sekä myös lainsäädännön tukena sitra on monella tavalla ajan hengessä ja myös muutoksen aallonharjalla sekä meidän kansanedustajien päätöksien tukena kun olemme tekemässä tulevaisuutta asiantuntijoiden lisäksi sitralla on kokeilutietoa ja toivon että sitra säilyttää ketteryytensä tällaisena monialaisena toimijana muutama sana kärkihankkeista jotka liittyvät siis teemoihin elinvoimainen ihminen ja kannustavat rakenteet resurssiviisas ja hiilineutraali yhteiskunta ja kestävän hyvinvoinnin ja työn toimintamallit näistä kiitos ja erityisesti haluan puhua resurssiviisaasta ja hiilineutraalista yhteiskunnasta ja siihen liittyvästä bio ja kiertotaloudesta sitran raportissa todetaan ja luen tämän toistonkin uhalla koska tämä on mielestäni huikea näköala vaikka ilmastonmuutos ja luonnonvarojen hupeneminen ovat yksi suurimpia globaaleja ongelmia niiden torjuminen on synnyttänyt yhden maailman nopeimmin kasvavista kasvavista liiketoiminta alueista globaalin cleantech markkinan suuruus on arviolta noin tuhatkuusisataa miljardia euroa ja esimerkiksi kiertotalouden globaali markkina lähes tuhat miljardia euroa

tämähän tarkoittaa siis huikeita työmahdollisuuksia ja arvonlisää suomelle vaikka suomi on pieni maa niin meillä on korkean osaamisen korkean koulutuksen avulla mahdollisuus toimia merkittävänä cleantech toimijana nämä luovat siis työn ja vientielinkeinojen näköaloja ja sitä me varmasti haluamme täällä kansanedustajina edistää sanonpa senkin että jokainen joka nimittelee biotaloutta tai kiertotaloutta navettanäpertelyksi tulkoon todellisuuteen sitran useissa hankkeissa biotalous laajasti ymmärrettynä on mukana biotalouden tekijät puhtaat raaka aineet ammattitaito korkea jalostusaste ovat vahvuuksiamme kun vain niitä käytämme korkeaa osaamistamme hyödyntäen jos luemme maailman megatrendejä bio eko luomu ja lähi yhdistettynä siihen ovat kovasti tulevaisuuden bisneksiä tässä kohtaa suomen historiaa kannattaa vaihtaa puhe navetanparsista maailman muuttumiseen ja siihen miten me tartumme siitä kiinni biotalous on myös osa kiertotaloutta epäorgaaniset aineet on saatava entistä tehokkaammin kiertoon niin että ne säilyttävät arvonsa tuossa ketjussa erityisesti kertomuksen kiertotaloutta koskeva luku ja sen ajatus pitäisi mielestäni sitoa mahdollisimman tiukkaan kiinni koulujen opetussuunnitelmiin eri tasoilla ja kuten kertomus myös viisaasti toteaa ponnisteluja teollisuuden mukaan saamiseksi tulee jatkaa mutta sen täytyy tapahtua maailmanlaajuisesti siis globaalisti kun ilmastonmuutos on yhteinen myös keinojen sen täytyy olla yhteisiä ja rajat ylittäviä kaikki mukana olen kertomuksen kanssa samaa mieltä siitä että kiertotalous on tahdon asia sitra on ollut merkittävässä roolissa tekemässä askelmerkkejä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa fossiilisesta taloudesta tulee siirtyä entistä rohkeammin hiilineutraalimpaan talouteen jossa hajautetuin ratkaisuin voimme nähdä esimerkiksi koko suomen asuttuna ja elinvoimaisena myös huoltovarmuuden kannalta sitra on tarttunut haastavaankin aiheeseen eli digitalisaatioon digitalisaatioon joka edelleen lienee synonyymi myös terveydenhuollossa sydämen vajaatoiminnan lääkityksessä mutta nyt varmaankin tarkoitetaan siis tietojärjestelmiin ja sähköiseen tiedonsiirtoon liittyviä prosesseja niissä on ja on hyvä että raportti toteaa sen ääneen viisauden alku on tosiasioitten tunnustaminen sähköisessä asioinnissa kompastuskivenä ovat edelleenkin kalliit ja yhteensopimattomat tietojärjestelmät minkä me kuntapäättäjinäkin tuskallisesti tiedämme tämä on merkittävä haaste tämän hallituksen eteenpäinviemälle sote uudistuksellekin

puhemies sitran suomen itsenäisyyden rahaston vuosikertomus on täynnä täyttä asiaa siitä miten suomea on kehitetty ja erityisesti miten sitä pitäisi kehittää eteenpäin meidän hallitusohjelmamme ehkä yksi tärkeimpiä lauseita on suomi on bio ja kiertotalouden sekä cleantechin edelläkävijä nämä ovat niitä asioita joita sitra myöskin tuo tässä raportissaan esille ja nyt sitten tämä on haaste miten me hallitusohjelmaa saamme käytäntöön jatkossa todennäköisesti ja toivon että sitran rahoista käytettäisiin huomattava osa juuri näiden meidän hallitusohjelmamme ydinasioiden eteenpäinviemiseen erityisesti tässä on esillä tämä puu ja uusia tuotteita metsästä se on sitrassa ollut esillä ja toivon että tämä meidän kärkihankkeemme hallitusohjelmasta saataisiin nyt liikkeelle vielä entistä enemmän mutta sitten semmoisena ongelmakohtana haluaisin tuoda esille näistä asioista sen että kun meillä on hyvin paljon tehty suomessa erilaisilla rahoituksilla tutkimuksia muun muassa biotalouteen liittyviä asioita niin meillä on valtava määrä patentteja meillä on valtava määrä tutkimuksia jotka ovat yliopistojen ja eri paikkojen mapeissa ne ovat siis piilotettuina talteen ja odottavat että joku alkaa niitä toteuttamaan eli yhä enemmän meidän pitäisi saada käyttöömme menetelmiä ja konsteja miten me saamme nämä tutkitut hyvät asiat toteutukseen käytäntöön me tarvitsemme niitä jotta suomi pääsisi eteenpäin

ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia käsittelyn pohjana on liikenne ja viestintävaliokunnan mietintö viisi

pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että

mietintö pannaan pöydälle viidestoista kymmenettä kaksituhattaviisitoista pidettävään